päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja salonen
arvoisa puhemies aloitan nuoren omalla sitaatilla usein tulee tunne ettei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä ettei kukaan huomaa eikä välitä ja se on kaikista pahin tunne ikinä tämä nuori ei ole ajatustensa kanssa yksin eilen yle kertoi että yli yhdeksänkymmentätuhatta suomalaista alle kolmetoista vuotiasta lasta kärsii mielenterveysongelmista on tosi pysäyttävä luku valtaosalla nuorista menee onneksi hyvin mutta on erityisen tärkeää puhua heistä jotka kiireesti tarvitsevat apua näistä yhdeksästäkymmenestätuhannesta lapsesta me emme saa tehdä näkymättömiä heistä jotka jo muutenkin kokevat olevansa näkymättömiä sillä näkymättömyys satuttaa ja sairastuttaa ministeri saarikko oletteko valmis näkemään nämä nuoret onko meidän lainsäädäntömme ajan tasalla

arvoisa puhemies tuo ansiokas kooste meidän huippuosaajien arvioista terveydenhuollon piiristä lasten ja nuorten mielenterveysongelmista oli pysäyttävää luettavaa samalla kuitenkin äärellä havahdun siihen että yksikään asiantuntijoista ei aukottomasti todennut että suoranainen pahoinvointi olisi lisääntynyt vaan enemmänkin on kysymys siitä missä vaiheessa ja millä tavalla sosiaali ja terveyspalvelut ja koko lapsen ja perheen elämänpiiri ottavat kiinni niistä huolista tämä juttu ja kokonaisuus lasten ja nuorten mielenterveyskysymysten äärellä loi uskoa siihen että hallituksen valitsema linja on oikea me olemme käynnistämässä ison kansallisen mielenterveysstrategian joka toivottavasti toimii hallituspohjasta riippumatta jatkon suunnitelmina kaikelle poliittiselle työlle suomessa siitä että me kansakuntana uskallamme puhua ja osaamme tunnistaa nämä kysymykset kaiken ikäisten ihmisten elämässä
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla

arvoisa puhemies me aikuiset olemme vastuussa lasten ja nuorten hyvinvoinnista myös me täällä tässä salissa me puhumme nyt yhdeksästäkymmenestätuhannesta lapsesta meillä lainsäätäjillä on aivan erityinen valta turvata lasten ja nuorten tulevaisuutta tarvitaan tekoja joilla muutetaan nykytilannetta sen vuoksi sdp on tehnyt oman toimenpideohjelman lasten ja nuorten mielenterveyden parantamiseksi ette aivan vastannut edelliseen kysymykseen ministeri saarikko viime kesänä te totesitte että mielenterveyslaki tullaan uudistamaan nostitte esille aivan oikein että näiden lasten ja nuorten pitää saada apua myös kotiin ja kouluun tämä on juuri sellainen toimi pitääkin tehdä jotta lasten hyvinvointia voidaan parantaa ministeri saarikko nämä lapset ja nuoret eivät kuitenkaan voi odottaa milloin te tuotte mielenterveyslain uudistuksen eduskunnan käsiteltäväksi

arvoisa puhemies edustaja salonen aloitti aivan oikealla arvolähtöisellä näkökohdalla lasten ja nuorten hyvinvointi on aikuisten vastuulla siksi on myös ilahduttavaa huomata että yhä useampi äiti ja isä haluaa hakea apua tietysti ongelmallista on se jos apua saa ikään kuin vain siinä kohdin kun ongelmat ovat äityneet niin pahaksi että ollaan vaativien psykiatristen tukipalveluiden äärellä eikä vielä siinä kohdin kun esimerkiksi vanhemmuuden tuesta olisi jo ollut apua vaikkapa liittyen hyvin yleisten adhd tai muiden ongelmien ratkaisemiseen perheen arjessa siksi yksi vastaus on paljon laajasti kiitelty perhekeskustoimintamalli ikään kuin neuvola sen sydämenä joka tuo erityispalvelut lähemmäksi niitä tuttuja totuttuja perheiden peruspalveluita mielenterveyslainsäädäntö ei ole tulossa eduskuntaan tällä kaudella lainsäädäntö ei valitettavasti valmistunut niin hyväksi ja riittävän hyväksi kokonaisuudeksi että olisin voinut tuoda sen varmoin mielin siitä että se olisi parantanut kaikkien asemaa

rouva puhemies asiantuntijat ovat halunneet paneutua juuri niihin syihin ja seurauksiin miksi lapset voivat entistä huonommin he ovat olleet huolissaan siitä että lasten kuormitus on kasvanut lapset reagoivat vanhempien elämäntilanteeseen työttömyyteen toimeentulon epävarmuuteen mutta lapsia kuormittavat myös liian suuret varhaiskasvatusryhmät ja vaihtuvat hoitajat alakouluissa ja kouluissa vaaditaan taitoja joita kaikilla lapsilla ei ole tämä ahdistaa ja stressaa yhä useampaa lasta sillä he kokevat että he he eivät pärjää ryhmässä eikä koulussa kyse on siis hyvin moninaisesta vyyhdistä tähän ei ole yhtä ratkaisua mutta on asioita joihin me me voimme vaikuttaa nyt kysyn ministeri grahn laasoselta kun täällä on selvästi osoitettu se että suuret varhaiskasvatusryhmät ja kouluryhmät vaikuttavat lapsiin heikentävästi ja ne kuormittavat lasta niin emmekö me voisi yhdessä päättää sen että me pienennämme lasten päiväkotiryhmiä ja kouluryhmiä ja sitä kautta helpotamme lasten päivittäistä arkea

kun puhutaan siitä miten voidaan auttaa kaikkia lapsia ja perheitä ja ennen kaikkea niitä perheitä ja lapsia jotka ponnistavat heikommista lähtökohdista ja joissa vanhemmuus tarvitsisi enemmän tukea ja jossa lapsella esimerkiksi on erityisiä tarpeita meillä on suomessa paljon ammattilaisten osaamista tunnistaa lasten

arvoisa rouva puhemies paitsi suuret päiväkoti ja koululuokkaryhmät myös itseohjautuvuus eli se että opiskelija ja koululainen joutuvat omatoimisesti tekemään tehtäviä hakemaan vastauksia on osoittautunut asiaksi joka aiheuttaa ongelmia miten näette ministeri onko tähän vastausta onko oikein että opiskelijat ohjataan omatoimisesti tekemään niinkin paljon asioita ja tämä viesti on erityisesti myös lukiolaisilta tullut vastaan eli kaivataan sitä opettajan läsnäoloa ja sitä että joku ihan oikeasti opettaa mutta kysyisin myös tästä viiltelystä se nousi myös eilisen uutisen myötä esille yhä useampi koululainen hyvinkin nuori viiltelee millä tavalla tähän asiaan voimme yhteiskunnassamme puuttua mitä keinoja siihen on ja onko teillä näkemystä tai tietoa siitä onko tämä

arvoisa puhemies viiltelyongelman yleistymisestä on ollut kirjoituksia lehdessä ja on myös viesti opetuksen kentältä että se on nuorten keskuudessa aalloittain kulkeva trendi ilmiö joka on erittäin vakava ja johon pitää heti puuttua siinä tarvitaan moniammatillista oppilas ja opiskelijahuoltoa meillä on hyvät käytännöt olemassa siinä

oppimistilanteesta vastuu ja siitä että jokainen lapsi ja nuori saa riittävän tuen
tähän aihepiiriin mielenterveys ja nuoret on myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies mielenterveysongelmat koskevat myöskin laajaa joukkoa nuoria aikuisia ja on arvioitu että esimerkiksi masennus on ihan keskeinen syy siihen että monet nuoret aikuiset jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle erityisesti nuorten aikuisten kohdalla ongelmaksi nousi esille se että palveluiden piiriin pääseminen kestää liian kauan jos esimerkiksi nuori aikuinen päättää hakea apua masennukseen pitää hänen ensin saada aika terveyskeskukseen minkä jälkeen pitää saada lähete psykiatrille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle saadakseen diagnoosin minkä jälkeen voi vielä kestää useampia kuukausia ennen kuin pääsee esimerkiksi kelan korvaamaan kuntouttavaan psykoterapiaan pahimmassa tapauksessa voi siis mennä jopa vuosi siitä hetkestä kun ihminen päättää hakea apua siihen kun hän on kunnolla meidän palvelujärjestelmän piirissä arvoisa ministeri saarikko minkälaisia suunnitelmia suunnitelmia hallituksella on nopeuttaakseen mielenterveyspalveluiden piiriin pääsemistä

arvoisa puhemies tämän kansallisen mielenterveysstrategian yhtenä keskeisimpänä painopisteenä ovat nimenomaan lasten ja nuorten palvelut se kytkeytyy maisemaan jossa sosiaali ja terveyspalvelut tullaan järjestämään uudella tavalla ja siihen maailmaan jossa uskon että on laaja tuki uudistetulle mielenterveyteen liittyvälle lainsäädännölle jonka kyljessä kulkevat myös päihdehuoltoon liittyvät kysymykset on tavoitteellisesti sellaista jossa sosiaali ja terveyspalvelut aidosti kulkevat kokonaisuutena tämä mainitsemanne kohderyhmä oli yksi keskeinen syy myös siihen miksi hallitus halusi ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön liittyvän erillisratkaisun ja vieläpä laajentaa sitä yliopisto opiskelijoista ammattikorkeakouluopiskelijoihin halusi siis että se olisi yhdenvertaista kaikille opiskelijoille juuri siitä syystä että tämä ythsn ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön erityisosaaminen kytkeytyy mielenterveyspalveluihin ja myös niiden ajantasaiseen saatavuuteen

on syytä huomioida myöskin että kaikki nuoret aikuiset eivät ole opiskelijaterveydenhuollon palveluiden piirissä ja siksi pitää saada myöskin julkinen palveluketju toimimaan nykyistä paremmin toinen ongelma liittyy myöskin psykoterapian saatavuuteen erityisesti pienituloisille niin kuin nuoret aikuiset usein vaikka kela korvaa ison osan kuntouttavan psykoterapian kuluista niin nämä omavastuut jotka jäävät jäljelle kasvavat kuitenkin helposti liian isoiksi varsinkin pienituloisille vasemmistoliiton tietoon on myöskin tullut sellaisia tapauksia joissa kela ei korvaa ja huomioi psykoterapian omavastuuosuuksia esimerkiksi toimeentulotukea myönnettäessä joten arvoisa ministeri saarikko miten aiotte parantaa psykoterapian saatavuutta erityisesti nuorten aikuisten ja pienituloisten kohdalla ja tämä kelan ratkaisukäytäntö toimeentulotuen osalta pitääkö siinä huomioida näitä omavastuuosuuksia vai ei
arvoisa puhemies psykoterapia on tutkitusti toimiva hoitomuoto ja suomessa sitä käytetään myös paljon pitää kuitenkin tunnistaa aivan kuten kysymyksessä kuvattiin se ketju jonka päässä on päätös kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksestä se on erittäin vaativa ja raskas ja paljon sitoutumista vaativa palveluiden muoto ja siltä osin ikään kuin tämä kahden erillisen kanavan malli on johtanut myös siihen että kelan pitkäjänteisiin vaativiin kuntoutuspsykoterapiajaksoihin on päätynyt myös sellaisia palveluiden tarvitsijoita joita olisi voitu auttaa nopeammin kunnan omalla päätöksellä lääkinnällisestä psykoterapiasta jonka päätöksen voi tehdä myöskin oma sosiaali ja terveydenhuolto kotikunnassa mutta koska kustannukset menevät kahteen eri laariin kotikunnan piikkiin tai kelan piikkiin niin tunnistamme että tässä tapahtuu myös kustannusten pallottelua ja kun viittasitte kysymyksessänne aivan oikein hoitoketjuihin tämän kohdan olen muun muassa tunnistanut yhdeksi ja siksi ajattelen että tätä kokonaisuutta myös rahoituksen osalta on järkevää soten jatkovaiheessa perata

kohdan toimenpideohjelman lasten ja nuorten mielenterveystilanteen parantamiseksi ja tämä työryhmä toimi kahdeksantoista vuotiaan sara holapan vetämänä me esitämme muun muassa että matalan kynnyksen palveluita tulee kehittää muun muassa niin että perhekeskusten koulu ja opiskelijaterveydenhuollon ja nuorisotoimen yhteydessä olisi näitä matalan kynnyksen palveluita ja matalan kynnyksen netti ja mobiilipalveluiden saatavuus pitää turvata ja niitä on lisättävä ministeri saarikko kysyn mitä mieltä olette näistä esityksistä ja oletteko tutustuneet tähän toimenpideohjelmaan

kaikki nuo mainitsemanne toimenpiteet ovat erinomaisia ja kannatan niistä jokaista ilokseni voin myös todeta että juuri tuonsuuntaista työtä suomessa tällä hetkellä tehdään kaikkien yhteinen ymmärrys on siitä että me tuhlaamme yhteisiä varoja auttamalla ihmisiä liian myöhään tai liian sirpaleisella tavalla siksi kaiken ytimessä pitää olla vanhemmuuden tuki joka parhaimmillaan ja kaiken ytimessä tukee lasta jonka kasvatusvastuussa vanhemmat ovat tähän liittyy myös peruspalveluiden saatavuus tavoitteemme on koko sote uudistuksenkin äärellä että mielenterveyspalvelut olisivat tiiviimmin yhdistettynä ja ja kytkettynä siihen tavalliseen lääkäri tai sairaanhoitajavastaanottoon esimerkiksi suomalaiset mielenterveyshoitajat tekevät erinomaista työtä ja tuota resurssia jokaisen tulevan maakunnan kannattaa hyödyntää ja mikä parasta meillä on tieto että tulevat maakunnat haluavat näin myös tehdä

arvoisa puhemies lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja niiden kasvu on todella hälyttävää ja se on asia mihin meidän täytyy yhdessä puuttua on erittäin tärkeää että me varmistamme riittävät resurssit nyt ongelmat ja lähetteiden määrät ovat kasvaneet mutta resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa ja tämä tämä täytyy ehdottomasti korjata myös maan eri osissa on on erilainen tilanne ja on selvästi alueita missä hoitoonpääsy paljon vaikeampaa ja näin ei saisi olla tässä puhuttiin paljon siitä kuinka tärkeää on puuttua asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi varhaiskasvatus on paikka joka pystyy tukemaan perheitä ja siellä olisi mahdollisuus puuttua ongelmiin ajoissa mutta kuitenkin meidän koulutuspolullamme varhaiskasvatus on ainoa paikka missä ei ole pysyviä psykologin palveluita tai kuraattorin palveluita onko hallituksella tahtoa tuoda nämä palvelut pysyvästi myös osaksi varhaiskasvatusta

arvoisa puhemies viime kesänä eduskunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuslain joka painottaa ja alleviivaa lapsen etua ja lapsen edun ensisijaisuutta ja se toi monia parannuksia varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen ja varhaiskasvatuksen laatuun lain seuraava vaihe on jo käynnistymässä ja käynnistynytkin ja valmistelemme parhaillaan työryhmän asettamista pohtimaan näitä tuen kokonaisuuksia että millaisilla rakenteilla on viisasta varhaiskasvatukseen tuoda lisää tukea erityistä tukea tarvitseville lapsille jotta se painopiste avussa ja tuessa voisi olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jotta esimerkiksi oppimisongelmia tai oppimisvaikeuksia voitaisiin tunnistaa jo ennalta ja jotta päiväkoti voisi tulevaisuudessa entistä vahvemmin tukea vanhemmuutta ja ohjata avun lähteille esimerkiksi vaikkapa perhekeskuksen tai neuvolan piiriin jos perhe tarvitsee kokonaisvaltaisesti enemmän tukea eli seuraava vaihe on jo käynnistymässä ja tulossa ja ammattilaiset tätä valmistelevat
arvoisa puhemies värderade talman finfamilla on meneillään kampanja jossa todetaan että joka neljäs lapsi on lapsiomainen tämä tarkoittaa siis että joka neljäs lapsi elää perheessä jossa vanhemmalla on mielenterveys tai päihdeongelmia jos perhe tai lapsi ei saa apua tähän tilanteeseen se johtaa yleensä siihen että lapsesta tulee se joka huolehtii vanhemmistaan tai vanhemmastaan ja perheestään ja koko arjesta

ja kysymykseni kuuluu miten voidaan turvata että siinä lapsen ympärillä olisi riittävästi tietoa taitoa ja että he reagoisivat tähän tilanteeseen ja tarjoaisivat apua tälle lapselle joka jää yleensä aika yksin

arvoisa puhemies minusta suomesta vuonna kaksituhattakahdeksantoista kertoo hyvää se että eduskunnan suuri sali nytkin pääaiheenaan keskustelee kansalaistemme hyvinvoinnista myös mielenterveyden osalta se on erinomainen ilmiö että me tunnistamme että kansakunta joka on saavuttanut paljon hyvää on vajavainen siinä että me emme ole tarpeeksi uskaltaneet puhua ja liian usein mielenterveydenongelmat pitkittyneet tai lyhyemmät jaksot ovat olleet salattuja vaiettuja tai vaikeita puheenaiheita se on ensimmäinen vastaukseni että kun asioista uskalletaan puhua silloin ehkä joku uskaltaa myös puuttua ylipäätään ottaen lapsi mielenterveysongelmaisen aikuisen omaisena tai lapsen omat ongelmat muistuttavat meitä siitä että täällä moneen kertaan keskusteltu alhainen syntyvyys johtaa siihen että yhtään lasta ei olisi varaa menettää kun lapsia syntyy niin paljon vähemmän joka ikinen tarvitaan tämän suomen tulevaisuuden rakentamiseen finfami finfami mainittuna järjestönä ja monet muut tukevat juuri tuota aikuisten läsnäoloa lapsen arjessa ja katson myös järjestöjen suuntaan tässä kysymyksessä

ministeri saarikko nosti todella tärkeän asian esille lapsia syntyy suomeen historiallisen vähän aikaisemmassa puheenvuorossanne toitte hienosti esille myös vanhemmuuden tuen merkityksen lapsi tarvitsee vanhempiaan paitsi pikkulapsiaikana myös juuri murrosiän aikana on tärkeää että meillä on yhteiskunnassa verkosto joka auttaa silloin kun tarvitaan mutta on kaikista tärkeintä että me teemme semmoisia asioita joilla voimme ennaltaehkäistä perheiden lasten ja nuorten pahoinvointia ja tässä kysymys laajentuukin työelämäasioihin ministeri mitä näette että voimme tehdä jotta työpaikoilla joustot osa aikatyö yleistyisivät ja ylipäätänsä lapsi olisi tervetullut myös työnantajan näkökulmasta koen että tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus jotta meidän nuoret ja vähän vanhemmat aikuiset uskaltaisivat synnyttää heillä olisi aikaa olla kotona silloin kun lapsi on pieni ja heillä olisi aikaa olla läsnä silloin kun

arvoisa puhemies on hyvä tunnistaa että mielenterveysongelmista puhuttaessa emme puhu jostakin sellaisesta marginaalisesta joukosta joka monilla mittareilla on yhteiskunnan huono osaisempi vaikka talouden tai työelämän näkökulmasta vaan tämä aihe koskettaa myös sellaista joukkoa jota mielellään nimitämme yhteiskunnan hyväosaisiksi sellaisissakin kodeissa voi olla pahoinvointia paljonkin pahoinvointia juuri elämän ruuhkavuosien keskellä kysymyksenne alkuosa oli minusta oleellinen siltä osin että me olemme tottuneet keskustelemaan lapsuuden tuesta varsin paljon ja oikeutetusti varhaisten vuosien kannalta mutta kriittinen vaihe nivelvaihe on vaikkapa yläkoulun ja toisen asteen opintojen välissä se että vanhemmat eivät siinä kohti vetäytyisi kasvatusvastuustaan ja nuoren tuesta

ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä kun puhutaan lapsista ja heidän mielenterveydestään puhutaan suomen tulevaisuuden kannalta ehkä yhdestä keskeisimmästä asiasta meillä paljon on hyvää tehty lapsi ja perhepalveluissa mutta meillä on systemaattinen virhe siinä että hyvin usein kun hoidamme esimerkiksi päihdeongelmaista tai mielenterveysongelmaista aikuista unohdamme että hän saattaa olla vanhempi kun lapsi on otettu huostaan niin hyvin usein jää perhe vaille tukea ja tämän on myös valtiontalouden tarkastusvirasto raportissaan osoittanut kysynkin mitä me vielä tällä vaalikaudella voisimme tehdä että tukisimme vanhemmuutta jos me puhumme lapsesta niin aina pitää puhua vanhemmista ja vanhemmat ovat ne vastuulliset ja vahvemmat kantajat jotka huolehtivat siitä että lapsi voi hyvin mitä vielä tällä eduskuntakaudella voisimme tehdä että palveluissa otettaisiin huomioon että lapsella on vanhemmat ja tuettaisiin sitä vanhemmuutta

puhemies puhemies tämä kysymys on laaja ja tärkeä ja muistuttaa ehkä siitä samasta kantavasta teemasta koko tässä keskustelussa miten ihminen ja hänen lähipiirinsä olisi palveluissamme kokonaisuus yhä uudelleen ajattelen että suomi muodollisesti tarjoaa paljon hyvää mutta kohtaavatko palvelut ja katsotaanko niissä kokonaisuutta ja samaan suuntaan yksittäisenä onnistuneena esimerkkinä kokonaisuuden katsomisesta on palvelu jossa tiedän edustaja sarkomaan ja muun muun muassa varapuhemiehen tehneen hyvää työtä joka liittyy päihdeäitejä koskevaan työhön yhteiskunnassa siihen eduskunta on useina vuosina halunnut kohdentaa lisävaroja me olemme saaneet ansiokasta tutkimustyötä sen vaikutuksesta kun päihdeongelmainen nainen tuleva äiti onkin kohdattu myös sen äitiyden ja pienen vauvan hoidon näkökulman kautta ja olen iloinen että tämä hallitus päätyi myös suoraan tukemaan päihdeäitien kuntouttamiseen liittyvää toimintaa se on monen sinnikkään kansanedustajan pitkän työn tulos mistä kuuluu kiitos heille

puhemies hiukan särähti tuossa aikaisemmin korvaan se että on tärkeää että näistä asioista puhutaan haluaisin kuitenkin vedota siihen että ei ole tärkeää vain se että näistä asioista puhutaan vaan myös se että toimitaan tämä on erittäin vakava ongelma ajatelkaa nyt hyvänen aika joka viides lapsi tai nuori pahimmillaan joka neljäs lapsi tai nuori kärsii mielenterveysongelmista ei siihen riitä selitykseksi että tässä me nyt yritämme palveluverkkoa sotella parantaa ei kaikkea voi soten alle haudata mielenterveyslakihan kaatui ministeriössä käytännössä sen takia että valmistelu petti usko ollenkaan että tämä tuli ministerille yllätyksenä nyt me olemme tilanteessa että näin ei voi jatkua näin tärkeissä asioissa me olemme puhuneet todella paljon taloudellisesta kestävyysvajeesta tässä salissa kuinka iso kestävyysvaje on se että nämä lapset jäävät oman onnensa nojaan jatkossakin palvelut eivät ole sillä tasolla että heitä pystyttäisiin auttamaan siksi vielä kerran vetoan ministeriin olisiko vielä jotakin tehtävissä
arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja kiurun arvio siitä mitä tuolle yksittäiselle tärkeälle lakiuudistukselle tapahtui oli oli siltä osin oikea ja hyvin valitettava samalla tietysti tunnistan että olisi aina helpompi vastata että tämä ja tämä pykälä muuttamalla suomi muuttuisi mutta valitettavasti näin ei ole siksi tylsähkön kuuloinen vastaus jonka minulle antoi myös sosiaalipsykiatrian professori sami pirkola jonka olen kutsunut vetämään tätä uudistustyötä tätä isoa strategista ajattelua mielenterveyden tär keydestä hän toteaa näin viitaten myöskin mainitsemiinne lukumääriin olisi virhepäätelmä tulkita paine erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluissa pelkästään jonkinlaisena pahoinvoinnin ilmentymänä sillä kyseessä on ennen kaikkea systeemin ongelma jolle voidaan järkevällä suunnittelulla ja kohtuullisella resursoinnilla tehdä paljonkin hänkin palaa ajatuksissaan siis siihen että voisimme löytää keinot auttaa ajoissa ja vaikka se ei vaadi pykälämuutosta totean että perhekeskustyö ja varhaiskasvatuksen ja sote palveluiden yhtymäpinta on esimerkiksi yksi konkreettisimpia vastauksia joita nyt voidaan antaa
arvoisa puhemies täällä tuotiin esille että mielenterveyslaki ei ole pikapuoliin tulossa ja tietysti tuolla katsojat ja kuulijat odottavat niitä konkreettisia toimenpiteitä kävin muutama viikko sitten mielenterveysyhdistys versossa tapaamassa nuoria ja heillä samoin kuin henkilökunnalla oli kova huoli nimenomaan yhdistysten ja yhdistystoiminnan jatkosta he toimivat paljon veikkausvarojen turvin ja samaten kuntien avustusten turvin ja tässä on hyvin paljon eriarvoisuutta nyt tiedän että valiokunnissa on niin sanottuja joululahjarahoja jaossa ja toivoisin että näitä rahoja suunnattaisiin mielenterveystyöhön nuorten tueksi koska tämä lainsäädäntö jos se viipyy niin me menetämme aina ja aina uusia sukupolvia kysyisin ministeriltä voisitteko te tukea erityisesti valtiovarainvaliokunnan päätöksissä sitä että laitetaan nuorille nyt apua ja tukea ja sitä rahaa jolla sitä tehdään

arvoisa puhemies edustaja meri ne jaot ja rahat joista puhutte on kansanvallan ja eduskunnan käsissä ja uskon että teette niiden suhteen joka tapauksessa viisaita ratkaisuja totta kai tuen kaikkea sitä työtä joka vahvistaa ajoissa puuttumista mielenterveyden ongelmiin ja voidaan myös iloita yhdessä siitä että erityisesti vaikkapa veikkausvoittovaroista kohdennetaan paljon rahaa nimenomaan mielenterveysjärjestöille jo tänä päivänä ja tätä työtä myös kunnat tukevat vaikkapa mielenterveyden

mitä tapahtuu kentällä oleellista on se miten nämä tulevat maakunnat tulevat suhtautumaan ja tunnistamaan tämän ilmiön joka liittyy lasten ja nuorten pahoinvointiin ja tähän palveluketjun ontumiseen olen ilahtunut siitä että maakuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa valmistelukeskusteluissa valtaosa maakunnista on oma aloitteisesti nostanut tämän esiin ja todennut että tämä tulee olemaan erikoisala siis psykiatria sellaisena palveluna joka halutaan tuoda perustason kylkeen nimenomaan sote keskuksiin helposti saataville

arvoisa puhemies kuten täällä on jo moneen kertaan todettu niin mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet tai ainakin ongelmiin haetaan entistä useammin apua mielenterveysongelmat ahdistuneisuus ja masennus eivät ehkä ole meidän yhteiskunnassamme enää niin valtava tabu ja minä pidän sitä erittäin hyvänä asiana että lapset ja nuoret ja me aikuisetkin osaamme ja pystymme hakemaan apua se mitä meidän pitää tehdä on ehdottomasti reagoida resursseilla reagoida siihen että ihmiset pääsevät entistä helpommin entistä nopeammin hoitoon ja saavat myöskin apua

sitä äärimmäisen tärkeänä teini ikään ja varhaisnuoruuteen liittyy paljon kasvukipuja jotka myös voivat aiheuttaa hämmennystä ahdistuneisuutta ja masennusta ministeri grahn laasonen miten te näette koulujen tilanteen usein kuulee että opettajien aika kuluu usein paljon muuhun kuin nimenomaiseen opettamiseen miten me voisimme lisätä psykiatrista tukea myös kouluihin jotta voitaisiin puuttuu nopeasti näihin ongelmiin

arvoisa puhemies hyvin on tässä salissa jo todettu sekin että myös murrosikäisten nuorten kohdalla kaivataan sitä vanhemmuutta ja vastuunottoa ja rajojen asettamista se turvallisuuden tunnetta ja tukee kasvua ja kehitystä ja samaa tehtävää voi tukea myöskin koulut omalta osaltaan meillä on kouluissa kuraattoreja psykologeja opettajien työn tukena ja sen lisäksi on rakennettu moniammatillisia yhteyksiä joiden kautta voidaan myös ohjata nuoria avun tarpeeseen sen lisäksi meillä on matalan kynnyksen nuorisotoimintaa ja paljon harrastustoimintaa mutta se kysymys on varmasti myöskin monesti siitä hetkestä siitä kohtaamisesta että onko sellaista osaamista puuttua tunnistaa aiemmin mainittiin esimerkiksi tämä viiltelyongelma että osataanko tunnistaa osataanko reagoida kohdata nuori ottaa puheeksi asioita ja siinä meillä on varmasti kehittämisen paikkaa myös esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksen kautta mutta moniammatillisessa yhteistyössä näen kyllä olevan sellaisen ratkaisun joka voi tuoda lyhyelläkin aikavälillä lisää resurssia tähän työhön

arvoisa puhemies olen pahoillani siitä uutisesta että laki ei ole tulossa enää eduskuntaan me olisimme tarvinneet mielenterveyslain uudistuksen strategia on toki tärkeä asia mutta nämä nuoret ovat jo aikuisia sen toteutusvaiheessa heitä se ei valitettavasti enää auta onneksi emme kuitenkaan nyt kuitanneet tätä tärkeää asiaa sillä että valtaosa nuorista voi hyvin vaikka se on hyvä asia on erittäin tärkeää että me uskallamme puhua niistä nuorista jotka apua tarvitsevat olemme nostaneet esille sen että lähetteiden määrä on noussut ja resurssien määrä on pysynyt samana näin ei voi jatkossa olla olemme myöskin kuulleet ammattilaisilta että he pitävät kiinni hoitotakuusta mutta ensimmäisen kerran jälkeen hoitoon voi tulla pitkä tauko tämä on kestämätöntä millä voimme nyt nopeasti paikata ne puutteet jotka jäävät lainsäädännön uudistamisella

arvoisa puhemies ensiksi haluan kommentoida tätä vielä kerran esiin nostamaanne lainsäädännön puutetta oppositio niin kuin koko eduskunta on vaatinut hyvää lainsäädäntöä ja sosiaali ja terveysvaliokunta on avoimesti kertonut myös valtavasta työruuhkasta nämä kaksi seikkaa olivat vaikuttamassa myös arviooni siitä että haluan tuoda sellaista lainsäädäntöä joka on mielenterveysongelmaisten ja potilaiden kannalta taatusti parempi olen siitä pahoillani siltä osin että minäkin olisin halunnut tuoda tuon lain mutta realiteetit tulivat valmistelussa vastaan tulee siihen mitä voimme tehdä suomessa on vuosia niin maakunta kunta sairaanhoitopiiri kuin eduskuntatasolla keskusteltu rakenteista se iso ratkaisu vielä antaa odotuttaa itseään olen aivan varma että yksi ratkaisu myös täällä mielenterveyden palveluketjun äärellä on se että perustason sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon vastuuhartiat muuttuvat yhteisiksi sillä voidaan parhaiten vaikuttaa siihen hoitoketjuun me emme voi luvata ihmisille automaattisesti valtavaa määrää lisää resursseja mutta niiden uudelleenjakamisen kyllä voimme
seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja huhtasaari
arvoisa puhemies suomi on hyväksymässä gcm maahanmuuttosopimuksen joulukuussa afrikan marrakechissa sopimuksen hyväksymiselle ei ole yksimielisyyttä perussuomalaiset äänestivät ulkoasiainvaliokunnassa sopimuksen hyväksymistä vastaan kyseisestä asiapaperista irtautuvien maiden määrä kasvaa päivä päivältä viimeksi eilen italian hallitus ilmoitti ettei se lähetä edustajaa marokkoon hyväksymään global compactia ennen sopimuksesta ovat lähteneet usa australia israel itävalta unkari slovakia tsekki puola ja bulgaria hyväksymällä sopimuksen suomi asemoi itsensä niihin maihin jotka tietoisena poliittisena valintana haluavat lisätä itselleen maahanmuuton lukuisia ongelmia sopimus ei ole oikeudellisesti sitova mutta on selvää että se tulee vaikuttamaan poliittiseen järjestelmään suomella kun on tapana suhtautua myös ei oikeudellisesti sitoviin sopimuksiin orjallisesti kuten huomasimme tämän vapaaehtoisen taakanjakomekanismin kohdalla lähinnä vain suomi noudatti sitä kirjaimellisesti kysyisin tästä ja vetoaisin nyt uudestaan hallitukseen älkää lähettäkö

arvoisa rouva puhemies mikähän tällä kertaa on perussuomalaisten päivän tarjous

euroopan parlamentissa jussi halla aho vastusti tätä eikö hänen sanansa tehonnut eikö viesti tullut perille vai eikö sitä otettu huomioon kun teidän edustajanne kesäkuussa hallintovaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa hyväksyivät tämän koska eivät vastustaneet no nytten te taas vastustatte mitä seuraavalla kerralla tehdään tässä touhussa ei ole johdonmukaisuuden häivääkään ja mitä sitten tulee itse tähän sopimukseen tai paktiin niin kuin te sanotte niin niin kuinka kuinka joku on lähtenyt

marrakechiin mennään hyväksymään asiakirjaa kompaktia ja sitten lopullisesti tämä asiakirja päätöslauselmalla hyväksytään ykssa että mikä on tällä hetkellä teidän tarjouksenne

arvoisa puhemies höpö höpö ministeri soini asian käsittely on vielä kesken perussuomalaiset äänestivät tämän sopimuksen hyväksymistä vastaan ulkoasiainvaliokunnassa huomenna asiaa käsitellään hallintovaliokunnassa joko me hyväksymme sopimuksen tai emme hyväksy sopimusta se että te ette tuoneet sitä julkiseen keskusteluun eduskunnan täysistuntoon onkin sitten oma lukunsa se vain notifioitiin e kirjeellä me vastustamme tätä sopimusta ja eurooppa selkeästi jakautuukin niihin maihin jotka haluavat suojella kansalaisiaan haitalliselta maahanmuutolta ja niihin jotka haluavat lisätä ongelmia oletteko te ministeri lukenut tämän sopimuksen siinä mainitaan kahdeksankymmentäkuusi kertaa sanat maa sitoutuu esimerkiksi siinä että maa sitoutuu että varmistamme että siirtolaisasemastaan huolimatta heille turvataan pääsy peruspalveluihin myös on se että kielteisen päätöksen saaneiden saaneiden kategorinen säilöönotto kielletään nämä kaikki lisäävät houkuttelevuutta

siis perusteettomien turvapaikkahakemusten määrää lisäksi suomella on vielä löysin turvapaikkapolitiikka pohjoismaissa voisimmeko kiristää sitä edes pohjoismaiden tasolle
rouva puhemies kertaan halla aho vastusti kesäkuussa perussuomalaiset hyväksyivät nyt he nyt he eivät mikä on päivän tarjous jos saisin

nyt vastata perussuomalaisten älämölöstä huolimatta britannia britannia lähtee brexitin kautta pois ja he vetävät erittäin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa väitättekö te että kun he hyväksyvät tämän asiakirjan niin tällä asiakirjalla he vesittävät oman brexit polittiikkansa tiukan maahanmuuttopolitiikkansa sitäkö te te väitätte tämä on aivan uskomatonta sitten mitä tähän loppuun tulee niin kun te tässä esimerkiksi puhuitte näistä kohdista niin tässä lopussa todettiin että palautusten osalta vahvistettiin maiden velvoite ottaa vastaan omat kansalaisensa sitähän te olette halunneet semmoinen tässä asiakirjassa nyt on

arvoisa puhemies tämä maahanmuuttosopimus tosiaan on niin kuin kuultiin hallintovaliokunnan esityslistalla että ei tässä ihan viimeistä sanaa vielä ole sanottu mutta tästä syystä justiinsa kysyisinkin kuitenkin vastaavalta ministeri soinilta teidän näkemystänne tuleeko tämän sopimuksen tai kompaktin hyväksyminen lisäämään vai vähentämään haitallisen maahanmuuton määrää suomessa jos vastauksenne on että ei tule vaikuttamaan suuntaan eikä toiseen tai ette tiedä mikä tämän vaikutus on sitten kysyn miksi kummassa suomen sitten tämmöiseen on edes mukaan mentävä kun koko ajan yhä useampi länsivalta ja itävaltakin on tästä ulkopuolelle jäämässä onko teillä aavistusta miksi näin moni maa on jäämässä pois tästä

te kysyitte minun mielipiteitäni minä kerron mitä te olette hallintovaliokunnan puheenjohtajana tehnyt kun tämä tuli tämä tuli viimeksi kesäkuussa te ette tehnyt mitään te sanoitte että tämä ei aiheuta toimenpiteitä no ei aiheuttanut toimenpiteitä koska mitä normaalisti tapahtuu kun e kirje tulee ei aiheuta toimenpiteitä silloin yhdytään valtioneuvoston kantaan no nytten nytten te te olette käsitelleet sitä toista kertaa koska tämä hyvä hallitus ei pimittänyt mitään vaan päätti että tuodaan toinen jatkokirjelmä jotta eduskunta saa saa sanoa sanansa ja nyt

jos teillä edustaja eerola on hallintovaliokunnassa sen puheenjohtajana vaikutusvaltaa te varmaan saatte sieltä sellaisen kannanoton joka tyydyttää tämän eduskunnan enemmistön tahtoa joka on myös kansanvallan mielipide mitä tähän asiaan

arvoisa puhemies nyt ministeri soini kysymys on ihan samasta sopimuksesta ei ole mitään toista sopimusta hyväksytty kesällä ja nyt sitten meillä ihan samasta sopimuksesta on kysymys ja asian käsittely jatkuu se jatkuu niin kauan kunnes siitä tulee lopullinen päätös ja huomenna tosiaan hallintovaliokunnassa asiaa käsitellään ulkoasiainvaliokunnassa äänestimme tämän sopimuksen hyväksymistä vastaan

arvoisa rouva puhemies kun te koko ajan palaatte tähän valiokuntakäsittelyyn niin pakkohan minun on kertoa mitä siellä on tapahtunut teidän edustajanne ovat suuressa valiokunnassa ja hallintovaliokunnassa hyväksyneet nämä kerran sitten nousi jostain älämölö ja ette hyväksy nyt hyvä te ulkoasiainvaliokunnassa pääsitte varajäsenenä pöytään kun oppositio jostain syystä joka on minulle käsittämätön ei ei ollut täysimittaisena paikalla ja se on tietysti teidän oikeutenne ja teitte siinä kansanvallan kannalta ihan oikein muuten sitä ette olisi saanut äänestykseen on tärkeätä tietää miten tämä prosessi on mennyt nyt kun

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja alanko kahiluoto
puhemies suomi sai eilen hyvin kyseenalaisen kärkisijan euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksessa sen mukaan suomi koetaan eu maista kaikkein rasistisimmaksi suomessa haastatelluista afrikkalaistaustaisista ihmisistä yli puolet kertoi kokeneensa rasistista häirintää kuten loukkaavia eleitä kommentteja tai uhkauksia suomessa tummaihoiset ihmiset ovat myös kokeneet selvästi useammin rasistista väkivaltaa kuin muissa tutkituissa eu maissa vuosi sitten suomi osoittautui eun perusoikeusviraston tutkimuksessa yhdeksi euroopan syrjivimmistä syrjivimmistä maista nämä ovat hyvin järkyttäviä tuloksia hallitus on toistuvasti julkilausunut tavoitteekseen niin kutsuttujen vetovoimatekijöiden karsimisen vaikuttaa siltä että tässä tavoitteessa on onnistuttu jo liiankin hyvin näin ei voi jatkua

arvoisa puhemies kiitos sinänsä tärkeästä kysymyksestä kyllä se on vakava viesti meidän koko että toistuvasti tulemme esiin viharikosten ja vihapuheen kärkisijoilla euroopassa todella valitettavasti kyseenalaista mainetta tuli myös eilen julkaistussa raportissa ja on aika hurjaakin että todella suomessa haastatelluista noin viidestäsadasta afrikkalaisperäisestä maahanmuuttajasta kolmesataa kertoo kokeneensa rasistista syrjintää elämässään näin ei pidä olla tulevaisuudessa oma viharikostutkimuksemme vuosittainen sellainen poliisiammattikorkeakoulusta valmistui myös juuri kahdeskymmeneskuudes päivä ja sen perusteella edelliseen vuoteen nähden on hieman laskua mutta kyllä kuitenkin on syytä ryhtyä toimiin ja olemme asettaneet yhdessä oikeusministerin ja opetus ja kulttuuriministerin kanssa selvitysryhmän joka nopealla tähtäyksellä katsoo toimenpiteitä opetus ja kulttuuritoimi myös sen takia että nämä ovat usein koululaisten ja nuorten ongelmia yhtä lailla ja olemme sinänsä poliisin puolella jo satsanneet viime vuoden alusta vakinaistaneet internetissä tapahtuvan vihapuheen vihapuheen vastaisen toiminnon
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies ihmisoikeudet eivät ole vain mielipidekysymys vaan ne vaativat julkisen vallan erityistä suojelua ja toimenpiteitä opetus ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna kaksituhattakuusitoista merkityksellinen suomessa toimintaohjelman sen tavoitteena on estää vihapuhetta ja rasismia ja edistää yhteiskunnallista osallisuutta ohjelma sisältää kymmenen toimenpidettä jotka kohdistuvat muun muassa opetushenkilöstön koulutukseen nuorisotyöhön liikuntaan ja uskontojen vuoropuheluun haluaisin kysyä arvoisalta hallitukselta asiasta vastaavalta ministeriltä miten tätä ohjelmaa on jalkautettu miten sitä seurataan ja aiotteko nyt vahvistaa sen toimeenpanoa tämän eilisen erittäin valitettavan ja järkyttävän tutkimustuloksen tultua tietoomme

arvoisa puhemies todella reagoimme nopeasti silloin kaksituhattaviisitoista kun suomeen tuli runsaasti turvapaikanhakijoita ja havaittiin runsaasti vihapuhetta ja myöskin turvapaikanhakijoihin ja muihin maahanmuuttajiin kohdistuvia rasistisia tekoja ja rasistista käytöstä ja se on aivan sietämätön tilanne että suomessa vuonna kaksituhattakahdeksantoista on tällaiset lukemat tutkimuksesta meidän pitää pystyä parempaan meidän pitää pystyä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä taustasta riippumatta ja antaa heidän elää rauhassa täällä suomessa ja tämä merkityksellinen suomessa toimintaohjelma on lähtenyt liikkeelle hyvin se sai koko meidän sektorin vahvasti mukaan siinä oli runsaasti konkreettisia toimenpiteitä joita on jo jalkautettu muun muassa osaksi opettajankoulutusta osana opettajankoulutuksen painopisteitä uskontojen vuoropuhelun uusi avustusmuoto on lähtenyt hyvin liikkeelle ja samoin kansalaisjärjestökentässä on tehty hyvin paljon tämän eteen ja nyt tuoreimpana asiana on se että ministeriöiden yhteistyössä käydään vielä lainsäädäntöä läpi tältä osin

arvoisa arvoisa puhemies tämä on aidosti shokeeraava tutkimustulos kuusikymmentäkolme prosenttia tummaihoisista rasismia suomessa viiden vuoden aikana kuusikymmentäkolme prosenttia se on todella todella suuri luku eli tutkimuksen tutkimuksen mukaan suomi on on nyt saamassa tällaisen eun rasistisimman rasistisimman maan maineen joka ei ole todellakaan hyväksi meille se on aika häpeällistä tämä liittyy myös näihin mielikuviin monet rakentavat tässäkin salissa äsken kuultiin tätä keskustelua jossa toitotetaan koko ajan jostain haittamaahanmuutosta normalisoidaan näitä käsitteitä se on todella todella vaarallista kannattaa pohtia esimerkiksi tässäkin salissa mitä mitä sanoo tämä vaikuttaa mielikuviin minä haluan muistuttaa että tämä on maa jossa natsit marssivat edelleen kaduilla

arvoisa puhemies kyllä nämä tutkimustulokset ovat vakava viesti suomalaisesta yhteiskunnasta ja ongelmasta ja ongelmasta joka meillä keskuudessamme on ja voin sanoa tässä sen että kaikki ihmiset kuuluvat tähän maahan suomalaiset suomessa asuvat ihonväristä uskonnosta kaikki kuuluvat tähän tähän maahan ja ansaitsevat täysin tasavertaisen kohtelun ei rasismia ei vihapuhetta ei väkivaltaa ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle tässä maassa tämä on pyhä suomalainen yhteiskunnan periaate ja toivoisin että tästä jokainen pitää huolta on sitten kyse kouluista työpaikoista kodeista ystäväpiiristä niin tämä olisi asia josta meidän pitää yhdessä huolehtia ja puhua keskenämme mutta mielestäni oli erinomaista kuulla ministereiden vastauksia niistä toimenpiteistä joita tehdään oikeusministeriössä sisäasiainministeriössä opetus ja kulttuuriministeriössä jotka kaikki tähtäävät siihen että tämäntyyppinen käytös

eun perusoikeusviraston johtaja michael oflaherty on täällä tänään ja huomenna ja on puhunut tästä raportista ja muutenkin keskustellut ihmisoikeuksien tilasta tilasta euroopassa ja suomessa tämä raportti joka on sinänsä tosi surullista luettavaa sisältää myös suosituksia suomelle ja haluaisinkin kysyä sitä aikooko hallitus pistää toimeen näitä suosituksia ja onko se tutustunut näihin suosituksiin jotka muun muassa kehottavat hallitusta laatimaan rasismin vastaisen vastaisen toimenpideohjelman vielä tällä hallituskaudella me puhuimme aivan äsken lasten mielenterveydestä ja mielipahasta ja hyvästä olosta ja on tosi outoa että samalla kun joissakin reittauksissa olemme maailman onnellisin maa niin

silti olemme euroopan rasistisin maa meillä viharikokset

puhemies tapaan perusoikeusviraston

huomenna aamulla ja keskustelemme juuri näistä suosituksista sinänsä täytyy olla itsestäänselvää suomessa että meillä on nollatoleranssi rasismille ja se on tämän hallituksen lähtökohta kaikessa mutta toimenpiteitä täytyy tehdä siksi olemme

yhdessä opetusministerin ja oikeusministerin kanssa ja totta kai euroopan perusoikeusviraston huomiot ja suositukset hyödynnetään myös tämän työn osalta minusta on sinänsä myös aivan huomionarvoista mitä täällä edustaja yanar aikaisemmin toi esiin että kyllä tälläkin salilla on oma vastuunsa keskustelukulttuurista puolin ja toisin

on on pitkälti myös laissa kielletty eri tilanteissa se on kiellettyä mutta sen sijaan vihapuhetta ei ole laissa määritelty vihainen puhe toisin sanoen kuuluu vuonna kaksituhattakahdeksantoista suomen perustuslailliseen sananvapauteen ihmisen täytyy voida puhua suoraan ihmisen täytyy pystyä netissä kirjoittamaan suoraan mitä mieltä hän on ilman pelkoa että hänet jonkun hämärän syyn perusteella otetaan poliisivalvontaan tai että hänen sanomisensa sensuroidaan sieltä netistä se on väärin pitää pystyä puhumaan suoraan ja sitä suoraan sanomista ei saa pelätä

arvoisa puhemies viharikokset on määritelty ja niitä todella voivat olla toisaalta teot pahoinpitelyt muut syrjivät teot mutta niitä voi myös olla sellainen vihapuhe jonka tässä myös edustaja määritteli joka siis viittaa silloin kiihottamiseen kansanryhmää vastaan kunnianloukkaukseen tai laittomaan uhkaukseen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa helsingin poliisilaitokselle perustettiin valtakunnallinen vihapuhetutkintaryhmä jonka tehtävänä on puuttua siis rangaistavaan vihapuheeseen

viharikosilmoitusten määrä on kasvanut se selittyy nimenomaan näillä kansanryhmää vastaan kiihottamiseen kunnianloukkaukseen tai laittomaan uhkaukseen liittyvillä viharikoksilla joita silloin loogisesti voi kyllä nimittää myös vihapuheeksi rangaistavassa mielessä on tietysti aivan totta että vihainen puhe ja sinänsä mielipiteet

puhemies on ehkä tärkeää kiinnittää huomiota että tämän kyseisen tutkimuksen nimi on being black in the eu elikkä puhutaan nimenomaan tummasta ihonväristä mikä tarkoittaa sitä että se syrjintä ei myöskään tule tyhjästä vaan siihen liittyy valtavan pitkä historia joka täytyy myöskin tuoda tähän keskusteluun ja siitä täytyy olla tietoinen ja pohtia sitä laajasti ei vain rasismin ehkäisyä vaan sitä mitkä ovat ihmisen mahdollisuudet edetä tässä yhteiskunnassa ja olla osallinen jos me katsomme vaikka tällä hetkellä eduskunnan salia me olemme demokratian ytimessä niin tämä sali on vielä hyvin yksivärinen on se sitten meidän edustajien kannalta median kannalta melkein yleisölehterin kannalta tai joka tässä talossa työskentelee ja itse ajattelen että nämä ovat tärkeitä askelia tavoitteita yhteiskunnassa joka haluaa aidosti eroon eriarvoisuudesta ja syrjinnästä se että me lisäämme ihmisten mahdollisuuksia mitä se tarkoittaa koulutuksessa työelämässä perheenä olemisena nuorena aikuisena ja vanhuksena eli tarvittaisiin laaja kattava otanta ja jonkinlainen suunnitelma siitä siitä miten toiminnallisesti ehkäistään syrjintä ja rasismi ja samalla mahdollistetaan että kaikki etenevät suomalaisessa yhteiskunnassa otatteko haasteen vastaan

hakeutuu tai että he hakeutuessaan pääsevät myöskin näkyville paikoille mutta on aivan totta ja kyllä se valitettavasti myös sitä kautta totuudeksi osoittautuu jos katsoo tämän tutkimuksen perusteella niitä maita joissa rasismi nimenomaan afrikkalaisperäistä väestöä kohtaan nousee että ne ovat itse asiassa ne maat joissa ei ole niin näkyvillä paikoilla eri eri taustoista olevia ihmisiä eikä perinnettä ollut jolloin se on selvästi myös ikään kuin tällaista vierauden tunteista kumpuavaa ja sisäministeriön osalta olen itse käynnistänyt toimenpiteet jotta erityisesti poliisiammattikorkeakoulun markkinoinnissa suunnataan huomiota siihen että kaikista maahanmuuttajataustoista koettaisiin luontevaksi hakeutua myös poliisiammattiin se on tärkeätä meidän kaikkien turvallisuudelle jotta kaikissa ryhmissä luotettaisiin poliisiin yhtä lailla ja poliisissa ymmärrettäisiin myös eri kulttuureita tämä on toivottavasti yksi toimenpide joka voi auttaa

seuraava kysymys ruotsalainen eduskuntaryhmä edustaja adlercreutz

hallitus otti askeleen hyvään suuntaan antamalla vähän aikaa sitten esityksen jolla parannetaan perheyrityksessä työskentelevän mutta ei yrityksen omistajiin kuuluvan henkilön työttömyysturvaa kiitos siitä mutta yrittäjän sosiaaliturvan osalta on vielä paljon parannettavaa meillä on työelämä jossa yksittäinen henkilö välillä voi toimia yrittäjänä välillä työntekijänä ja sitten taas yrittäjänä ja nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme ei näitä ihmisiä palvele ja heitä on koko ajan enemmän ratkaisu tähän voisi olla yhdistelmävakuutus joka loisi mallin jossa aseman vaihtuminen ei katkaise henkilön sosiaaliturvaa siis työttömyysturva heille jotka työskentelevät vaihtelevasti palkansaajana ja yrittäjänä nyt näille molemmille on omat työttömyysturvaratkaisunsa mikä usein käytännössä johtaa siihen että ei ole kumpaakaan arvoisa ministeri mattila aikooko hallitus vielä tehdä jotain yksinyrittäjien aseman parantamiseksi ja miksi hallitus ei vie yhdistelmävakuutusta eteenpäin

puhemies täytyy ensiksi todeta että kyllä tämä hallitus on yrittäjän sosiaaliturvaa parantanut ja kuten tiedätte täällä on käsiteltävänä juuri tämä ansioturvan parannus yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen kohdalta mutta mitä tulee yhdistelmävakuutukseen me tiedämme myös senkin että se ei ollut niin sanotusti helppo harjoitus mutta toisaalta näen että sen eteen tehty työ ja selvitykset eivät mihinkään ole kadonneet se kuinka paljon tällä hallituksella ja tällä eduskunnalla on enää aikaa käsitellä näitä lakeja on myöskin eräs realiteetti uskon että jo tähän asti tehdyllä selvitystyöllä on merkitystä ja tulevaisuutta ja muistetaan sekin että se palvelee myös sitten kun tehdään sitä niin sanottua suurta sotu uudistusta jossain vaiheessa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt päätetään maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön viisitoista pohjalta kannanotosta selonteon johdosta maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan anne kalmarin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies valiokunta pitää paikkatietopoliittisen selonteon keskeisiä linjauksia kannatettavina ja katsoo että ne vahvistavat yleisempiä tietopoliittisia linjauksia valiokunta kiinnittää huomiota siihen että valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan ensimmäistä tietopoliittista selontekoa

valiokunta pitää tärkeänä että selontekojen sisällöt muodostuvat koordinoiduiksi selonteossa on määritelty että kaikki tieto jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti on paikkatietoa paikkatietoa ovat esimerkiksi tiedot rakennuksista toimipisteistä kunnista luonnonsuojelualueista säästä rikoksista onnettomuuksista radion kuuluvuudesta mobiilipuhelimien sijaintitiedoista ja liikenneväylistä sekä muiden muassa tilastotiedot paikkatiedot integroituvat osaksi kaikkea muuta tietoa eikä tiedon määrittely paikkatiedoksi muuta sen muita käyttömahdollisuuksia valiokunta katsoo selonteon mukaisesti että yhteiskunnan kannalta keskeisten paikkatietojen ja niihin liittyvien peruspalvelujen tuottaminen on ensisijaisesti julkishallinnon tehtävä siten että niiden pohjalle yritykset voivat toteuttaa omaa liiketoimintaa ja palvelutuotantoa niissä tapauksissa joissa tieto syntyy hajautetusti eri viranomaisten toimesta syntyy tarve yhtenäistää teknisiä ominaisuuksia ja laatua tehokkaalla tavalla vaikka julkishallinto tuottaakin merkittävän osan paikkatiedoista ja myös hyödyntää niitä päätöksenteossa hyödyntämisessä yrityksillä on keskeinen asema sen lisäksi monet yritykset tuottavatkin huomattavia määriä paikkatietoja tärkeää on tiedon käytön sujuvoittaminen viranomaisten välillä yrityksissä ja muilla tietojen loppukäyttäjillä mitä sujuvammin tiedot saadaan saadaan yhteiskäyttöön sitä ajantasaisempaa tietoa voidaan tarjota saataville valiokunta kiinnitti huomiota siihen että yhteiskunnan turvallisuusympäristö on muuttunut sisäinen ja ulkoinen turvallisuus limittyvät yhä vahvemmin toisiinsa paikkatiedoilla on siinä suuri merkitys muutokselle on tyypillistä myös teknisen kehityksen nopeus ja ennakoimattomuus turvallisuusympäristön muutoksen seurauksena myös kyberkeinojen käyttäminen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi ja yhteiskunnan keskeisen infrastruktuurin ja muiden elintärkeiden toimintojen vahingoittamiseksi on tullut mahdolliseksi

käyttöoikeuksien rajaamisen eikä tietopolitiikan yleisiä periaatteita tältä osin selonteossa on katsottu että ne on tarkoituksenmukaista linjata yleisemmässä tietopolitiikan valmistelussa lisäksi selonteossa tarkastellaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja henkilötietojen suojaa lähinnä vain paikkatietojen osalta

välttämätön edellytys myös esimerkiksi turvallisen liikenteen automaation kehittymiselle autonomisen liikenteen vaatimukset sijaintitarkkuudesta tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta ja tietojen laadukkuudesta ovat varsin vaativia mikä tulee ottaa huomioon selonteon toimeenpanossa muun muassa paikkatietojen määrittelyssä

erityisvaatimukset täyttävä yhteinen paikkatietoalusta jonka avulla muodostetaan perusta esimerkiksi yhteiselle tilannekuvalle kaikissa oloissa turvallisuusviranomaisten yhteinen paikkatietoalusta tehostaa viranomaisten yhteisten paikkatietojen käyttöä ja näin ollen myös yhteisen tilannekuvan muodostamista tärkeintä on että turvallisuusviranomaisten paikkatietoalustan tulee pitää sisällään myös aineiston kattavuuden tarkistuksen sekä laadunvarmistusprosessit jolloin käyttäjätahojen ei enää tarvitse tehdä tätä erikseen vaan aineiston oikeellisuuteen ja laatuun voidaan luottaa lisäksi alustaa toteutettaessa tulee selvittää mitkä toimijat voidaan turvallisesti oikeuttaa alustan käyttäjiksi kansallinen huoltovarmuus on kokonaisturvallisuuden osa jonka tuottamiseen osallistuvat yhä lisääntyvässä määrin erityisesti kriittiseksi luokitellut yritykset kriittisten yritysten tarvitseman paikkatiedon sisältö ja saatavuus tulee varmistaa paikkatietojen ekosysteemin ja yleisemminkin eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä yhteisesti sovittujen kansainvälisten standardien mukainen tiedon mallinnus ja jakelu kuuluvat selonteon toimenpiteiden keskeisiin tavoitteisiin mitä yhtenäisempinä tiedot saadaan niiden ylläpitäjiltä sitä yhtenäisempinä ja ajantasaisempina ne ovat käyttäjien saatavilla digitaalisessa ympäristössä valtiolle on tullut uusi tehtävä edistää digitaalisten yhteistyömallien ja ympäristöjen syntymistä ja kehittymistä tähän valtion on tarvittaessa tehtävä lisäpanostuksia monissa tapauksissa yritykset luontevasti täydentävät julkisen sektorin toimintaa ja palveluja lisäarvopalveluilla paikkatiedolla voi kuitenkin olla käytön rajoitteita esimerkiksi omistajien aineistopolitiikan johdosta omistajien asettamiin perusteettomiin rajoitteisiin tulee puuttua lainsäädännöllä paikkatietojen hyödyntämiseen laajasti eri yhteiskunnan toiminnoissa liittyy edelleen melkoisia haasteita koska paikkatiedot koetaan liiaksi tietyn ammattikunnan osaamisalueeksi tietoisuus ole levinnyt tavoitellulla tavalla osaksi kaikkea toiminnan kehittämistä valiokunta kiirehtii toimia joilla paikkatiedoista tulee aidosti kansallinen kilpailutekijä paikkatietopolitiikan tulee olla linjassa myös muiden yleisempien tietopolitiikkaa koskevien toimenpiteiden kanssa tällä hetkellä valmistelussa on tiedonhallintalaki kyse on yleislaista jolla luodaan puitteita hallinnon tiedon hyödyntämiseen laki toteutuessaan tukee myös paikkatietojen käyttöä ja hallintaa julkishallinnossa tulee olla selkeät lainsäädännössä määritellyt roolit tehtävät ja vastuut paikkatietotoiminnoissa myös kuntien ja valtion organisaatioiden rooleja ja ja vastuita tulee selventää jotta vältetään päällekkäiset toiminnot sekä edistetään yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöisyyttä kansallisen lainsäädännön kehittäminen viranomaisten tuottamien tietojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi on tarpeen tietojen käyttöoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä on kuitenkin harkittava tarkkaan tietojen käyttöoikeuksien rajaamista yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden huoltovarmuuden ja henkilötietojen suojan näkökulmasta henkilötietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten lisäksi paikkatietoja kerättäessä säilytettäessä ja luovutettaessa tulee myös ottaa huomioon julkisuus ja salassapitosääntelystä seuraavat rajoitukset paikkatietojärjestelmien digitaalisuus edellyttää lisäksi kyberturvallisuudesta huolehtimista ja palveluiden jatkuvuuden varmistamista tämän toteuttaminen on kustannustehokkainta jo palvelujen rakentamisvaiheessa arvoisa puhemies selonteon kansainvälinen tarkastelu on melko suppea toiminnan kansainvälisyyteen on vain ohuita viitteitä tarvitaan kansainvälisen kehityksen kattava analyysi ja sitä kautta toimenpide ehdotukset suuret kansainväliset alustat voivat tarjota aivan uusia mahdollisuuksia tai ne voidaan nähdä uhkana kansallisille toimijoille yhteenvetona voi todeta että selonteko luo erittäin hyvän pohjan paikkatietopoliittiselle jatkotyölle

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajakollegat aluksi tietysti suuri kiitos valiokunnalle erittäin asiantuntevasta laaja alaisesta perusteellisesta työstä paikkatietopoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä niin kuin jo silloin lähetekeskustelussa kävimme täällä keskustelun joka osoitti sen että asiaan on aivan erityistä kiinnostusta edustajien keskuudessa koko eduskunnan keskuudessa niin myöskin mietintö joka tästä on on tehty osoittaa aivan sitä samaa lämmin lämmin kiitos siitä se vie tätä meidän yhteistä ja myöskin yksituumaista tavoitetilaa erinomaisella tavalla eteenpäin arvoisa puhemies kun haluamme suomalaisen yhteiskunnan kehittyvän ja yritysten toimintaedellytysten parantuvan on pakko muuttaa myös julkishallinnon ja muidenkin toimijoiden toimintatapoja ei ole varaa enää kerätä ja ylläpitää tietoja vain omaa käyttöä varten vaan on huomioitava muidenkin saman tiedon tarvitsijoiden tarpeet digitalisoituvaa yhteiskuntaa ei ole mahdollista kehittää tuloksellisesti on tehtävä yhteistyötä julkishallinnossa on tärkeää kehittää valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä sekä valtionhallinnon yhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa siksi selonteossa yleisinä tavoitteina ovat paikkatietojen yhteentoimivuuden siis niiden käyttökelpoisuuden kehittäminen sekä eri toimijoiden yhteistyön lisääminen tämä myös vastaa siihen selkeään puutteeseen joka meillä tällä hetkellä on ja jonka puheenjohtaja kalmari äsken toi esille elikkä meillä on ristiriitaisia paikkatietoja tällä hetkellä ja näinhän ei saa olla siksi me myöskin tarvitsemme vahvasti sitä yhteistyötä näiden tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät osaltaan muun muassa selonteon toimenpiteet kehitetään yhteistyötä uudella yhteistyöelimellä kehitetään yhteistä paikkatiedon ekosysteemiä ja uudistetaan lainsäädäntöä kehityksen varmistamiseksi yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja henkilötietojen suojasta on selonteon mukaan huolehdittava kaikessa paikkatietojen ja toimintojen kehittämisessä ja tämä tuli erittäin hyvin esille äsken puheessa esittelypuheenvuorossa ja myöskin mietinnössä

meidän täytyy totta kai tehdä tämä jos mikä on aihealue jossa kansainvälisellä tasolla on on erittäin tärkeää ja myöskin seuranta miten muualla näitä asioita hoidetaan mutta nyt tässä kohdassa olemme halunneet keskittyä aivan erityisesti siihen että me saamme kansallisesti asiat hoidettua ja paremmin hoidettua ja niin että niitä pystytään myös turvallisesti hyödyntämään mutta se ei tarkoita sitä että me olisimme tuota kansainvälistä ulottuvuutta millään tavoin unohtaneet

puhemies kiitos ministeri lepälle ja edustaja kalmarille esittelystä myös ympäristövaliokunnassa tätä käsiteltiin ja annoimme lausunnon siellä kiinnitettiin huomiota luontopalveluihin tietysti metsätalous ja maatalous tulevat merkittävässä roolissa esimerkiksi sääpalvelut voivat olla sitten tällaisia ajatuksia jotka saattavat tulevaisuudessa vielä kehittyä ovat esimerkiksi jätteiden sivuvirrat jätteiden käsittely kuljetus kustannusten pienentäminen päästöjen pienentäminen sillä puolella tieto on julkisyhteisöjen tuottamaa mutta yrityksillä on käytettävissä sellaisia ajatuksia jotka sitten voivat luoda uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja turvallisuusnäkökulma on aina semmoinen asia joka minua kiinnostaa niin kuin tässä sanottiin sataneljäkymmentätuhatta ristiriitaista tietoa löytyy sovellus joka on käytettävissä hätäkeskukseen on yksi esimerkki paikkatiedosta kun teet hälytyksen niin sinne menee saman tien tarkat koordinaatit siitä että missä tapahtuu ja jos ei itse tiedä tarkkaa sijaintia niin se välittyy sinne ja ja apu tulee sitten sen mukaan jos moottoritieltä hälyttää apua niin ei se paljon auta jos sanoo että olen täällä hämeenlinnan ja tampereen välillä jossain että tulkaa auttamaan mutta kun siellä on koordinaatit niin auttajat tietävät välittömästi

tietysti myös poliisin näkökulmasta tällainen tilastollinen näkökulma kanssa tulee esimerkiksi missä tapahtuu rikoksia rikoksia minkä tyyppisiä rikoksia hyvin tarkkaankin voidaan saada liikenteen osalta erilaisia turvallisuusnäkökohtia tämä on erittäin erittäin mielenkiintoinen ja avaa erittäin paljon kehitysnäkymiä suomelle yksi esimerkki tähän loppuun joka liittyy kehitysyhteistyöhön monissa maissa joissa olen päässyt olemaan matkalla mukana maatalouden elinkeinojen kehittäminen törmää siihen että ei tiedetä kenen peltotilkku on missä ovat rajat ja tämä osaaminen on sellaista mitä voidaan käyttää myös kehitysyhteistyössä

arvoisa rouva puhemies paikkatietopoliittinen selonteko on digitalisoituvan yhteiskunnan ytimessä se on perusedellytys jotta sähköisiä palveluita voidaan kehittää paikkatietojen hyvä saatavuus ja laatu ovat keskiössä jotta palveluita voidaan sähköistää esimerkiksi liikenteessä me emme välttämättä pysty vielä edes arvioimaan millaisia uusia palveluita avoimen hyvin saavutettavan ja yhteensopivan paikkatietoaineiston varaan pystytään rakentamaan sen kuitenkin tiedämme että esimerkiksi palveluliikenne vaatii laadukasta paikkatietoaineistoa käyttöönsä sekä selonteossa mietinnössä todetaan että yhteiskunnan kannalta keskeisten paikkatietojen ja niihin liittyvien peruspalvelujen tuottaminen on ensisijaisesti julkishallinnon tehtävä tämän julkishallinnon tuottaman tiedon pohjalle yritykset voivat sitten toteuttaa omaa liiketoimintaa ja palvelutuotantoa tähän on helppo yhtyä suomessa ollaan useimpia muita maita edellä julkisen hallinnon paikkatietojen avoimuudessa ja maksuttomuudessa kuten ympäristövaliokunta toteaa lausunnossaan selonteossa ei oteta kantaa tavoitteiden mukaisen toiminnan rahoittamiseen taikka toiminnan maksullisuuden tai maksuttomuuden reunaehtoihin olisiko tämä asia jota tulisi jatkossa pohtia tarkemmin pitäisikö julkisin varoin kootusta paikkatiedosta periä jonkinlaista maksua esimerkiksi yritykseltä jonka liiketoiminta perustuu paikkatietojen avoimeen saatavuuteen en sano että näin pitäisi olla mutta asiaa olisi hyvä pohtia ja tulevaisuudessa linjata on tärkeää että julkishallinto hallinnoi ja tuottaa paikkatietoja ja välittää niitä yritysten käyttöön voi olla riskialtista jos paikkatietojen hallinnointi tai rekisterien ylläpitäminen ohjataan yksityisen tahon haltuun tai esimerkiksi karttapalvelu joukkoistetaan niin että yksityiset ihmiset voivat muokata tietoja ja merkitä paikkoja karttoihin

kiinnittää jatkossa huomiota kuten ympäristövaliokuntakin toteaa ja painottaa eri toimijoiden välisen ekosysteemin rakentamisen tärkeyttä arvoisa rouva puhemies tietoturvan korkea taso ja henkilötietojen suojan toteutuminen sekä käyttöoikeudet erilaisiin tietovarantoihin ovat yhä tärkeämpiä asioita sähköistyvässä yhteiskunnassamme näin myös paikkatietojen kohdalla käyttöoikeuksien rajaamista yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden huoltovarmuuden ja henkilötietojen suojan näkökulmasta ei voi painottaa liikaa mutta toisaalta saavutettavuus ja avoimuus ovat myös kovasti tärkeitä tässä tulee löytää tarvittava tasapaino istuvaa hallitusta voi kiittää tästä tärkeästä selonteosta ja valiokuntia hyvästä työstä hallitus on ymmärtänyt paikkatiedon tärkeyden mistä osoituksena on tämä selonteko sekä vielä tämän vuoden puolella tulossa oleva tietopoliittinen selonteko painotan kuten myös valiokunta ja tulevan selonteon välillä valmistelussa on myös tiedonhallintalaki joka tulee olemaan yleislaki jolla luodaan puitteita julkisen hallinnon tiedon hyödyntämiseen laki toteutuessaan tukee myös paikkatietojen käyttöä ja hallintaa eli pääsemme lähiaikoina keskustelemaan uudestaan näistä tärkeistä aiheista mietinnössä tunnistetaan myös vaaran paikat ja riskit joita paikkatietojen leviämisestä vääriin käsiin voi seurata valitettavasti kyberterrorismi ja erilaiset palveluhyökkäykset ovat arkipäivää paikkatiedot voivat olla arvokkaita sellaiselle taholle jonka tarkoitus on vaurioittaa yhteiskuntaamme ne ovat kriittistä infraa tärkeää on pystyä löytämään tasapaino avoimuuden ja helpon saatavuuden mutta myös turvallisuuden kanssa tiedon välittämisen helppous ja paikkatietojen avoin lisääminen lisäävät tietojen väärinkäytösten riskejä ja nämä riskit on tärkeä tunnistaa

arvoisa puhemies myös tulevaisuusvaliokunta käsitteli tätä tärkeää selontekoa ja tuon sieltä muutamat terveiset vähän täydentämään mietintöä paikkatiedosta puhuttaessa on syytä muistaa ettei kyse ole mistään pienestä erityisalueesta vaan nopeasti vahvistuvasta ilmiöstä joka luo uusia tapoja tuottaa ja käyttää tietoa ja samalla se tuottaa myös uusia tiedon käyttäjiä ja tuottajia

tiedonhallintalakiin sekä tietopoliittiseen selontekoon ja myös ympäristölainsäädännön kehittämiseen on suuri haaste saada lainsäädäntö sovitettua yhteen mutta politiikkajohdonmukaisuus on mielestäni välttämätön tässäkin asiassa ja erityisesti tässä asiassa myös monen eri toimijan toiminnan yhteensovittaminen on haasteellista sillä toimintojen liittymäpinnoissa on varmistettava toisaalta tiedon oikeellisuus mutta myös sen eheys globalisoituvassa maailmassa paikkatietopolitiikkaa on tehtävä globaalista näkökulmasta sillä yksilöiden ja yritysten toimintaympäristö on muuttumassa ratkaisevalla tavalla sijaintitiedon lisääntyvän keräämisen ja hyödyntämisen johdosta globaali näkökulma on kovin ohuesti esillä tässä selonteossa ja tähän puutteeseen myös mietinnössä kiinnitetään huomiota yksilön näkökulmasta paikkatiedon hyödyntäminen edellyttää digitaitoja ja meillä on edelleenkin lähes miljoona suomalaista jotka eivät pysty osaa tai voi käyttää digipalveluja tarvitaan siis paljon kansalaisten koulutusta digitaitojen lisäämiseksi mutta tarvitaan koulutusta myös digitaalisuuden turvallisesta käytöstä erilaisten turvallisuusuhkien torjunta edellyttää että luotettavaa tietoa on saatavilla ja että ihmiset osaavat arvioida tietoa kriittisesti ja osaavat tuottaa ja käyttää palveluja vastuullisesti ja turvallisesti sekä työssään että myöskin yksityiselämässään

kyllä lisää turvallisuutta esimerkiksi pelastus ja turvallisuusviranomaisten oikeaan paikkaan nopeasti löytäminen nopeuttaa ilman muuta sitä avun saamista mutta toisaalta paikkatiedon louhinta ja eri tietokantojen yhdistely voivat luoda myös turvallisuusuhkia sekä yksilön tietosuojaan että myöskin kansallisella tasolla mahdollisuuksien ja uhkien tasapaino on on saatava tasapainoon tarvitsemme kaikessa teknologian kehittämisessä enemmän hyöty riski analyysejä joissa avoimesti arvioidaan mahdollisuudet ja uhkat arvoisa puhemies yksilön tietosuojan näkökulmasta on tärkeää tiedostaa ja pohtia korostammeko avointa kansalaisyhteiskuntaa kuten esimerkiksi euroopan unionissa on perinteisesti tehty ja toimittu mutta näin ei ole kaikkialla sillä esimerkiksi kiina on lähtenyt kansalaisten valvonnan lisäämisen tielle teknologian kehittyminen myös paikkatieto mahdollistaa molempiin suuntiin etenemisen teknologian kehittämisessä ja arvioinnissa onkin aina

arvoisa rouva puhemies

mietintöä tehtäessä tuli ilmi että todellakin hyvin monet eri tahot käyttävät tietoa hyväkseen ja ja tuottavatkin sitä tietoa niin onko nyt niin että todellakin siinä seuraavassa lainsäädäntöhankkeessa joka meille joulukuussa nyt annetaan tulee selvyys siihen että että ei tarvitsisi tehdä turhaa päällekkäistä työtä vai vai vaatiiko vaatiiko tämä vielä jatkotoimenpiteitä myöhemmin hyvällä ja hyvin koordinoidulla paikkatiedolla todellakin säästämme paljon yhteiskunnan kustannuksia

arvoisa rouva puhemies tämä on hyvä selonteko kiitos ministerille sen sen edistämisestä ja valiokunnalle ja valiokunnan puheenjohtajalle hyvistä puheenvuoroista korostaisin sitä että paikkatieto toimii tärkeänä alustana niin yksilöiden luontevalle sujuvalle vapaa ajan vietolle kuin liikenteen järjestämiselle tiedon saamiselle yritysten mahdollisille uusille innovaatioille tai jopa ilmastonmuutoksen torjunnalle kun katsomme esimerkiksi miten liikennettä voitaisiin paremmin ja vähäpäästöisemmin organisoida edustaja mäkisalo ropponen nosti esiin ansiokkaasti myös sen että paikkatietokysymyksiin liittyy vahvasti tietosuojaelementti joka kannattaa kuljettaa mukana toisaalta on hyvä huomata myös se että paikkatietopoliittisissa kysymyksissä meidän ei kannata olla myöskään kansainvälisesti nukuksissa sillä esimerkiksi gps järjestelmän heikkoudet ovat tunnetusti todistettuja ei ole kuin lyhyt aika siitä kun meidänkin maaperämme yläpuolella olevaa gps järjestelmää on ilmeisesti häiritty ja sitä kautta vaikutettu nimenomaan paikkatietosignaaleihin eun galileo järjestelmä vaikuttaa lupaavalta mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin ensimmäiset satelliitit

ohjelmaa varmaan tarvittaisiin koska eun sisällä on jo suuria ongelmia muun muassa edustaja kiurun mainitsemaan maanomistusolojen määrittelemiseen liittyen esimerkiksi metsäpalojen yleistyessä etelä euroopassa muun muassa portugali on maa jossa voisi sanoa on todellakin todellakin maanomistusolojen rekisteröinnissä ja ja paikkatietojen täsmentämisessä suuria puutteita olisinkin kysynyt ministeriltä nähdäänkö tässä mahdollisuuksia että suomi voisi olla myöskin eussa viemässä vaikkapa omalla puheenjohtajuuskaudellaan näitä asioita eteenpäin sitten jos taas verrataan meidän naapurimaahamme viroon niin siellä monet tämäntyyppiset rekisterit muun muassa liittyen maanomistusoloihin ovat julkisia ja avoimia ja kaikkien kansalaisten käytettävissä

arvoisa puhemies unohdin omassa puheenvuorossani kysyä ministeriltä pari kysymystä jotka liittyvät ihan suoraan siihen mitä äsken äsken sanoin ja kun meillä ei näytä olevan sen enempää täällä keskusteltavaa niin ministeri ennättää varmaan vastatakin eli miten aiotaan saada yhteensovitettua nämä eri lainsäädäntöhankkeet jotka liittyvät paikkatietoon siinä on se yhteensovittamisen hankaluus ja tavallaan kuitenkin politiikkajohdonmukaisuuden näkökulmasta niiden kaikkien pitäisi mennä samaan suuntaan muuten meille tulee yhteiskuntaan ongelmia ihan varmasti toinen kysymys liittyy siihen minkä verran

arvoisa rouva puhemies edustaja essayah otti metsäpalot puheeksi ja jommankumman valiokunnan papereissa mainittiin että metsäautoteiden osalta on joitain puutteita puutteita paikkatiedossa senhän me tiedämme että hyvin toimiva metsäautotieverkosto on metsäpalotilanteissa erittäin tärkeä jos siellä on puutteita niin niin mitä asialle sitten ollaan mahdollisesti tekemässä toinen näkökulma mikä harvemmin tulee esiin on se kun meillä on tämä jokamiehen oikeus tämä nyt menee pikkasen jo kauas tästä mutta kuitenkin kun maa ja metsätalousministeri täällä on niin oletteko kiinnittänyt huomiota siihen tai kuullut siitä että että näille teille alkaa ilmestyä yhä useammin erinäköisiä puomeja ihan ihan omine lupineen ja miten se saattaa jopa vaikuttaa turvallisuusviranomaisten kulkemiseen

arvoisa puhemies tämän käsittelyn yhteydessä nousi myöskin esille se miten meidän tulee vaatia kuntia pitämään huolta siitä että ajantasaiset paikkatiedot ovat merkittyinä sinne yleiseen rekisteriin ja että ne tiedot ovat oikein omalla alueellani tuolla saimaan äärellä missä matkailu on se meidän saada alueelle lisää elinvoimaa siinä on todella iso potentiaali kasvulle on ongelmana se että matkailijat eivät löydä niihin paikkoihin joissa olisi tekemistä elikkä kun tulee saimaan äärelle niin haluaisi tietenkin päästä vaikka uimaan mutta ei matkailija tiedä missä ovat ne hyvät uimarannat ne ovat kyllä sisäpiirillä paikallisilla asukkailla ehkä tiedossa mutta mutta eivät ulkopuolisilla eivät myöskään niillä jotka muuttivat vastikään sinne alueelle tai kunnan valmis infra jota voi hyödyntää matkailussa esimerkkinä vaikkapa lasten leikkipaikat joissa matkailijat voivat aivan hyvin viettää lastensa kanssa aikaa käydä piknikillä ja samalla vaikka uimassa monesti uimaranta on siinä lähellä näitä ei ole missään merkittyinä jolloin myöskään yritykset eivät voi tehdä erilaisia puhelimeen ladattavia sovelluksia mistä voi sitten katsoa nopeasti miten miten pääsee näihin kohteisiin elikkä paikkatieto on myös todella tärkeä jotta me voimme saada elinkeinoissa kasvua aikaiseksi
sitten ministeri leppä vastauspuheenvuoro riittääkö kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hyvistä kommenteista ja myöskin edelleenkehittämisehdotuksista joita tuli kaikissa puheenvuoroissa tuli hyvin esille se kuinka laaja alaisesta asiasta ja moneen asiaan vaikuttavasta asiasta ja kuinka paljon mahdollisuuksia sisältävästä asiasta tässä tässä on kysymys lähtien kehitysyhteistyöulottuvuudesta ja päätyen jokamiehenoikeuksiin suomessa ja kaikesta siltä väliltä

kaikin tavoin paikkatiedon tietosuojan toteutumisen se on oleellisen tärkeä asia mutta samalla me pohdimme myös sitä miten niin kuin edustaja taavitsainen tuossa viimeksi sanoi matkailun osalta me voimme edelleen hyödyntää sitä myös elinkeinoelämässä ja miten vaikkapa matkailun osalta uusia sovelluksia pystymme aikaansaamaan myös kuntien tietoaineistojen yhtenäistäminen standardien mukaisiksi voi vaatia toimenpiteitä myös kunnissa toimenpiteitä ne on usein taloudellisesti järkevää tehdä ohjelmistojen päivitysten tai vaihdon yhteydessä niin että sekin on myös ajantasa asia ilman ilman muuta kokonaisturvallisuus ja henkilötietojen suoja siis on se todella todella keskeinen asia kaikissa selonteon toteuttamiseen liittyvissä asioissa paikkatietojen kehittämisen osalta huomiota siihen että usein entistä paremmat ja käyttökelpoisemmat paikkatiedot tuottavat yhteiskunnalle niin kuin äsken sanoin sekä hyötyjä että riskejä ja näiden pitää olla erittäin hyvin määriteltyjä käyttöoikeuksissa tietojen osalta ja ja niin edelleen arvoisa puhemies tuo tiedon koordinointi ja yhteensovittaminen on äärimmäisen tärkeä asia ja sen pitää olla läpileikkaavana toimintamallina koko ajan silloin kun puhutaan niin tästä kuin tähän liittyvistä muista lainsäädäntöhankkeista tähän liittyy myöskin se seuraava selonteko johon tämä on liitännäinen elikkä tietopoliittinen selonteko ja ilman muuta niiden pitää olla koordinaatiossa keskenään se on se on ihan päivänselvää no halutaanko olla eun kärkikastissa ilman muuta halutaan ja näyttää suuntaa meillä on siihen erinomaiset mahdollisuudet meidän oma laitoksemme maanmittauslaitos on aivan maailman kärkeä näissä asioissa se mahdollistaa sen pohjan jolta me voimme myöskin elinkeinonäkökulmasta ponnistaa tämän tämän asian osalta se on ihan ihan selvää sitten tähän löyhästi liittyvä asia niin kuin edustaja pauli kiuru täällä totesi jokamiehenoikeudet siihen totean vain sen että jokamiehenoikeudet ovat erittäin hieno toimintamalli niitä pitää käyttää oikein niin että ei aiheuteta aiheuteta ongelmia tai ei aiheuteta vahinkoa jolloin sitten saattaa tulla näitä mainitsemianne ongelmia niin että sinne ilmestyy sitten puomeja kun tätä oikeutta käytetään väärin eli on sekä velvoitteita että oikeuksia ja nämä pitää myöskin olla aina kaikilla mielessä tämä on hieno hieno järjestelmä meillä ja sen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä on toinen lakialoite koskien koulukiusaamista jonka olen laatinut ja tällä aloitteella haluan tuoda lisää velvoitteita puuttua koulukiusaamiseen ja tuoda lainsäädäntöön velvoitteita koskien myös toisen asteen koulutusta eli lukiota ja ammattikoulua tämä on oikeastaan jos näin voi sanoa ja keskeistä tässä on ilmoitusmenettely koulutuksen järjestäjällä olisi oltava sovittu menettely jolla sekä opiskelijat että koulun henkilökunta voivat kertoa näkemästään tai kokemastaan häirinnästä kiusaamisesta väkivallasta tai muusta epäasiallisesta kohtelusta sitten tässä edellytetään ohjeistusta siihen miten rehtori ja opettajat puuttuvat tiedossa olevaan häirintään tai muuhun kiusaamiseen sitten tässä on myös puuttumisvelvollisuus mutta myöskin velvollisuus arvioida opiskeluympäristön turvallisuutta järjestelyjä puuttumistoimia ja kurinpitorangaistuksia joissa pitää aina huomioida lapsen tai nuoren kehitystaso ja ikä tässä edellytetään myös seurantaa jotta tilanne saadaan varmasti päättymään lopuksi tässä tuodaan vielä aluehallintovirastolle oikeus oma aloitteisesti ottaa tutkittavaksi turvallisen opiskeluympäristön toteutuminen jos on mitään epäilyä siitä että näin ei tapahdu no voi kuulostaa siltä että nämä ovat itsestäänselvyyksiä mutta valitettavasti näin ei ole tälläkin hetkellä suomessa vaasan yliopiston pelastakaa koulukiusattu tutkimuksen mukaan viidesosa koulun tiedossa olleista kiusaamistapauksista saatiin loppumaan

lisäksi olen kiinnittänyt huomiota siihen että käytäntö jossa kiusattu joutuu vaihtamaan koulua lähettää väärän viestin siitä kuinka kiusaamiseen tulee suhtautua olen nyt tehnyt kaikkeni jotta tämä koulukiusaamisasia lainsäädännöllisesti tulee tarkennettua ja huomioitua ja haluan painottaa että tämä lakialoite on valmisteltu yhdessä oajn eli opettajien ammattijärjestön kanssa

eli tiivistetysti perusopetuslakiin lukiolakiin ja ammatillisen koulutuksen lakiin tuodaan tarkennuksia joilla velvoitetaan tilanteeseen

ja vielä annetaan

mahdollisuus tarkistaa että turvallinen oppimisympäristö toteutuu tässä lyhyesti ja olisi hienoa jos joku salissa olevista haluaisi tätä jotenkin kommentoida

arvoisa rouva puhemies mielelläni kommentoin edustaja elovaaran hyviä ja ansiokkaita aloitteita ja haluan kiittää edustaja elovaaraa siitä että te te olette pitänyt koulukiusaamisen vastaista teemaa esillä vahvasti koko tämän eduskuntakauden ajan nähdäkseni ihan valtakunnallisestikin koulukiusaamisen vastainen työ on saanut uutta tuulta siipiensä alle myös teidän ansiostanne ja koen että olette kiitoksen ansainnut se että koulukiusaaminen otetaan vakavasti kaikilla tasoilla ja siihen puututaan paitsi perusopetuksessa myös toisella asteella on äärimmäisen tärkeää ja se ruokkii paitsi turvallista tilaa myös ylipäätään kiusaamisen vastaista kulttuuria koko yhteiskunnassa sillä ihmiset jotka valmistuvat kouluista siirtyvät myös työelämään ja meillä on paljon kysymyksiä esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen liittyen samalla tietenkin kaikkien meidän olisi hyvä olla positiivisina roolimalleina kiusaamiseen puuttumisessa ja kiusaamisen ennalta estämisessä

ole löydetty koulutasolla ratkaisuja myös seuranta on tämän vuoksi tärkeää jotta koulukiusaamistapausta esimerkiksi silloin kun se menee se menee pintaa syvemmälle ei niin sanotusti lakaista asia nopeasti käsittelemällä maan alle tai että asiat hoituvat kun niihin hieman puututaan sillä joskus on tilanteita joissa koulukiusaaminen on aidosti sellaista että se vaatii pitkäjänteisempää puuttumista näin yksittäisenä kansalaisena itsekin olen aina kummastellut sitä käytäntöä jossa kiusattu on se joka laitetaan vaihtamaan koulua ymmärrän argumentaatiota jota tähän liittyy mutta sitä on kovin vaikeaa omaan oikeustajuun osoittaa erityisesti jos kiusaamiseen liittyy jatkuvuutta tai jotain muuta sellaista kiusatun kiusatun perhe kärsii siitä ja kiusattu itse kärsii siitä että he ovat joutuneet usein täysin

kiusaajille riittävästi apua ja esimerkiksi kiusaamistaipumusten seuraamista ja niihin puuttumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietenkin niin että ensin käytössä on pehmeitä keinoja ja sitten askeleittain katsotaan minkälaisia puuttumisen tapoja tarvitaan tämä on tervetullut avaus suomen politiikkaan

koulukiusaamista vastaan ja ja hän on tosiaankin tehnyt tällä kaudella useampia lakialoitteita joilla on halunnut tähän asiaan puuttua tietenkin eräs koulukiusaamisen muoto ja kiusaamisen muoto ylipäätänsäkin yhteiskunnassa on hyvin yleinen ja siihen on ehkä vaikeampi puuttua kuin fyysiseen tönimiseen koulun pihalla tai huuteluun jota aiemmin useimmiten pidettiin koulukiusaamisen tunnusmerkkinä elikkä puhun nyt sosiaalisesta mediasta ja sitä kautta tapahtuvasta kiusaamisesta jossa on paljon myös nimettömänä ja tuntemattomasta lähteestä tulevaa viestintää ja vastaavaa josta kuitenkin kiusaamisen kohde voi päätellä että henkilö on sellainen joka on hänen elämänpiirissään ja tietää sellaisia yksityiskohtia joita voi nostaa näissä kiusaamisviesteissä esille siinä mielessä ajattelin että että esimerkiksi tässäkin esityksessä ehkä juuri se miten tämäntyyppisiin asioihin voidaan oikeasti puuttua toki varmasti useimmilla kouluasteilla oppilashuolto käy tämäntyyppisiä keskusteluja ja kouluissa pyritään seuraamaan sitä kouluhenkilökunnan puolelta laajasti ja ja poimimaan sieltä ne tapaukset esille mutta mutta luulen että hyvästä tahdosta huolimatta tähän nykyaikana valtavan yleiseen somessa tapahtuvaan kiusaamiseen ja sieltä häiritsemiseen on on tietyllä tavalla aika vaikea puuttua ja se se jää jollakin tavalla näissä näissä pyrkimyksissä katvealueelle mutta mutta olisinkin kysynyt edustaja elovaaralta siitä miten hän näkee nykyisen oppilashuoltotyön mitä kouluissa tehdään ja pystytäänkö tähän tähän somekiusaamiseen puuttumaan tarpeeksi tarpeeksi tälläkään lakialoitteella

arvoisa puhemies kiitos edustaja elovaara että olette tehnyt tämän lakialoitteen erityisen arvokasta on se kuten kerroitte että tämä on valmisteltu yhdessä oajn ja ammattilaisten kanssa jolloin myöskin se myönteinen vastaanotto siellä koulumaailmassa on ja tätä varmasti suorastaan myös odotetaan joten toivon että tämä etenisi haluan ottaa esille sen ikävän asian mikä meidän koulumaailmaa ja erityisesti huolissani peruskoulusta vaivaa tällä hetkellä elikkä sen että opettajien poissaolon ajaksi ei enää palkata sijaisia eli hyvin moni kunta tekee sitä että jos opettaja on sairaana lyhyen pätkän yksi viiva kolme päivää tai noin viikon tai hän on koulutuksessa niin toinen opettaja siellä koulussa hoitaa tämän poissa olevan opettajan luokan oman työnsä ohella eli puhutaan ototuksesta nämä ototuksen kohteena olevat lapset ovat sellaisessa tilanteessa että heillähän ei ole luokassa aikuista läsnä koko ajan kun opettaja ravaa kahden luokan välillä elikkä siinä kaksi luokkaa kärsii tästä tilanteesta ja ja tämä on nykyään kouluissa jatkuvaa arkea tällöinhän näissä luokissa jotka ovat ilman aikuista olla myöskin työrauhaongelmia ja kun näissä luokissa on myöskin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita niin hehän eivät sitten saa kaikkea sitä perusopetuslain mukaista tukea ja ohjausta mitä he tarvitsisivat ja myöskin kiusaaminen mahdollistuu

kuvitellaan että tämä laki mitä edustaja elovaara on nyt esittämässä menisi eteenpäin ja hyväksyttäisiin niin käytännössä sen toteuttaminen romuttuu koska siellä aikuisten pitää olla lasten kanssa läsnä jotta nämä lakialoitteen hyvät tavoitteet toteutuvat tämän halusin nostaa esille omana huolenaiheenani

arvoisa puhemies mieltäni lämmittää että näin pikkujouluiltana täällä muutama kollega ottaa kantaa tähän tärkeään aiheeseen se on hyvin sydäntä lämmittävää ja tärkeitä huomioita jokainen teistä nosti esiin haluaisinkin tuoda ilmi että ministeriöhän on asettanut koulukiusaamistyöryhmän jonka työ käsittääkseni valmistuu aivan lähiaikoina odotan kovasti sen lopputuloksia ja sitä mitä siitä seuraa oletan että tämä edustaja essayahin nostama verkkokiusaaminen ja sosiaalisen median rooli on ollut työryhmän pohdinnan alainen näin näin ainakin toivon koska se koostuu asiantuntijoista niin sieltä myös joitakin työkaluja tämän kitkemiseksi löytyisi mutta samaan aikaan tuon esiin myös sosiaalisen median sen hyvän puolen että että esimerkiksi valtakunnallinen sekasin chat on toiminut tutkitusti hyvänä työkaluna siinä että kun meillä on kovat jonot ja nuori ei tavoita ketään pahassa olossaan niin tällaisen chat palvelun kautta hän on voinut hyvin nopeallakin aikataululla päästä keskustelemaan jonkun aikuisen kanssa senhetkisestä tilanteesta tällä voi olla vaikutusta muun muassa siinä kohtaa jos kyseessä on itsetuhoisuutta tai hyvin hankala tilanne eli toisaalta me me voimme digitaalisuudella myös auttaa jos jos me kohdennamme sitä oikein opettajan sijaisuusongelmat jotka edustaja taavitsainen nosti esiin ovat totta olen itsekin toiminut opettajan sijaisena useasti sijaiset tuovat esiin sitä huolta että he haluaisivat kohdata oppilaan mutta saattavat olla vaikka viidessä eri oppilaitoksessa kuukauden sisällä aikaa on vähän ja ja sen pitkäjänteinen seuraaminen mitä lapselle tapahtuu jos huomaan että ongelmia on ja menettely mille kaikille tahoille minun tulee ilmoittaa tästä on hieman tullaan sitten viranomaisten tietojenvaihtoon tästä on täällä salissa puhuttu ennenkin eli viranomaisten ja ohjaavassa työssä olevien ihmisten tulisi pystyä ja uskaltaa vaihtaa tietoja herkemmin tämmöisissä tilanteissa joissa lapsen tai nuoren elämä on jollakin tavalla haavoittuvaisessa tilanteessa

arvoisa puhemies en malta olla tarttumatta tuohon mitä edustaja elovaara sanoi koulussa työskentelevien aikuisten yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta mielestäni nykyään ollaan menty tässä jo aivan liian pitkälle enkä oikein tiedä onko kyse liian tiukasta lain tulkinnasta vai vai mistä elikkä kouluterveydenhoitaja ei saa kertoa enää yhtään mitään opettajalle jos lapsi on terveydenhoitajan luona normaalissa terveystarkastuksessa niin vanhemmille tulee wilma merkintä että lapsi on ollut poissa tunnilta opettaja ei tiennyt että lapsi on siellä terveydenhoitajalla ja vanhemmat joutuvat selittelemään sitten wilma merkintöihin että että ei ole ollut luvaton poissaolo että lapsi on ollut terveydenhoitajalla kun vanhemmat sitten ihmeissään kysyvät terveydenhoitajalta että ettekö te aikuiset siellä koulussa keskustele että tällaisia turhia merkintöjä meille tänne tuodaan niin niin vanhemmille sitten vastataan että että se ei kuulu opettajalle jos lapsi on terveydenhoitajan luona ja että terveydenhoitaja ei saa kertoa mitään lapsen asioita opettajalle tässä on minun mielestäni todella suuri

pitääkö meidän laissa myöskin jollakin tavalla täsmentää tätä vai vai pitääkö ministeriön antaa uudenlaiset toimintaohjeet kentälle tämä asia varmasti vaikuttaa koulukiusaamisen selvittelyyn jos lapsi kertoo terveydenhoitajalle

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

vastaa lähes kymmentä prosenttia aikuisista kuluttajista maksuhäiriömerkinnän myötä ihmisen elämä hankaloituu monella eri tavalla koska maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa tai estää kokonaan asunnon vuokraamisen tai ostamisen kotivakuutuksen sähkösopimuksen osamaksusopimuksen puhelinliittymän ja muiden välttämättömyyshyödykkeiden sekä joskus myös työpaikan saamisen velan maksaminen ei poista rekisterimerkintää vaan maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotietorekistereissä kaksi viiva neljä vuotta erityisen ongelmallista on että tällä hetkellä maksuhäiriörekisteri ei ole julkisen toimijan käsissä eikä julkinen palvelu vaan sitä ylläpitää yksityinen yritys suomen asiakastieto oy joka on pankkien omistama

tietojärjestelmävirheestä aiheutuneet aiheettomat maksuhäiriömerkinnät esimerkiksi eräässä tapauksessa henkilö henkilö oli jättänyt ostamansa tuotteen maksamatta koska se ei ollut hänen mielestään ollut luvatun mukainen velkomusoikeudenkäynnissä henkilö oli riitauttanut saatavan mutta käräjäoikeus oli tuominnut hänet maksuvelvolliseksi tämän jälkeen henkilö oli maksanut laskun mutta tuomio oli johtanut maksuhäiriömerkintään eduskunnan oikeusasiamies otti tämän asian tutkittavaksi ja totesi että tapauksessa ei täyty maksuhäiriömerkinnän tekemisen perusteena oleva luottotietolain edellytys siitä että merkinnän on osoitettava henkilön maksukyvyttömyyttä tai maksuhaluttomuutta eduskunnan oi keusasiamiehen mukaan huomattava määrä velallisista oli saanut virheellisin perustein maksuhäiriömerkinnän tämä siis vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kertomuksessa oikeusasiamies totesi että oikeusministeriön tietojärjestelmästä ei tulisi luovuttaa tällaisia luottotietolain ja henkilötietolain vastaisia tietoja luottotietoyhtiöille ja että velallisten oikeusturvan toteuttamiseksi on tärkeää että tietojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta johtuneet virheelliset

virheellisiä merkintöjä ei saada korjattua ihmisten oikeusturva on näin ollen heikentynyt koska maksuhäiriörekisteri on yksityisen yrityksen käsissä ei rekisterin oikeellisuuden valvonta kuulu nykyisin eduskunnan toimivaltaan kansalaisten oikeusturvan toteutumisen ja luottotietojen menettämiseen liittyvien epäkohtien korjaamisen takia luottotietotoiminta tulee säätää julkiseksi tehtäväksi tästä huolimatta yksityinen yritys voisi rekisteriä ylläpitää mutta kun lakia muutettaisiin niin se parantaisi luottotietojen asianmukaista ja yhdenvertaista käsittelyä sekä edistäisi virheiden korjaamista julkisen tehtävän valvonta kuuluu eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin valvonnan piiriin arvoisa puhemies ehdotan siis että lisätään luottotietolain pykälään uusi toinen momentti joka kuuluisi seuraavasti jos luottotietotoimintaa harjoittaessa käsitellään henkilöluottotietoja on luottotietotoiminta perustuslain ja sadannessayhdeksännessä pykälässä tarkoitettua julkisen tehtävän hoitamista ja kuuluu myös siten valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen valvontatehtävän piiriin toivon että tämä laki tulisi voimaan heti ensi vuoden alusta tai mahdollisimman pian

arvoisa rouva puhemies pidän tätä edustaja taavitsaisen luottotietolain kolmannenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisesta niin että luottotietorekisterin pitäminen säädettäisiin julkiseksi tehtäväksi erittäin tärkeänä ja kannatettavana lakialoitteena tiedämme että tämän päivän suomessa jo noin neljälläsadallatuhannella kansalaisella on maksuhäiriömerkintä tämä on väkilukuumme suhteutettuna huomattavan suuri joukko ihmisiä ihmisiä jotka kärsivät työttömyydestä tai pitkäaikaissairaudesta opiskelijoita jotka sinnittelevät opintorahalla työssä käyviä pienituloisia lapsiperheiden vanhempia ja jo eläkkeellä olevia isovanhempia naapureitamme ja ystäviämme lähimmäisiämme jotka ovat saaneet maksuhäiriömerkinnän esimerkiksi terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksun viivästymisen takia päivittäisessä talousahdingossa eläminen on erittäin kuluttavaa se verottaa aloitekykyä ja osallisuutta se myös vie voimavaroja opiskella käydä töissä tai huolehtia perheestä huoli huoli erääntyvistä maksuista ja tulevista laskuista vähentää kaikkien tiukassa taloustilanteessa elävien hyvinvointia mutta erityisen kipeästi se osuu lapsiperheisiin tiedämme useiden tutkimustenkin pohjalta ja perusteella sen kuinka haitallisia talousahdingon kokemukset ovat lapsiperheille mitä pienempiä lapset ovat sitä vahingollisempia ovat perheen maksuhäiriömerkinnöistä seuraava ahdinko ja köyhyys tosiasia on että lapsuudessa koettu köyhyys leimaa lasten elämää kokonaisvaltaisesti aiheuttaen pysyviä syrjäytymisen kokemuksia vanhempien maksuhäiriömerkintöjen takia lapset jäävät sivuun lasten elämään kuuluvista tavallisista asioista harrastuksista kaveripiiristä ja monista muista hyvinvointia edistävistä tekijöistä jokapäiväisessä painissa tulojen riittämisessä laskuihin ja niiden perintäkuluihin vanhemmat uupuvat eikä heiltä riitä voimavaroja lasten hyvään kasvuun kasvatukseen ja opintojen tukemiseen tätä kautta oravanpyörä on valmis kohtuuttomalta ja oikeudenmukaisuuden periaatteen vastaiselta tuntuu erityisesti se että vaikka maksuvaikeuksista kärsivät onnistuisivat säästämään ja maksamaan kaiken velkansa niin maksuhäiriömerkintä ei poistu luottotietorekisteristä pahimmassa tapauksessa talousvaikeudet perheissä vain jatkuvat koska maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä parista vuodesta jopa siihen edustajakollega taavitsaisenkin mainitsemaan neljään vuoteen siis neljä vuotta voimme hyvin kuvitella miten epäoikeudenmukaiselta tämä velkansa maksaneesta tuntuu luottotietolain kolmannenkymmenennenkolmannen pykälän muuttaminen niin että rekisterin pitäminen olisi julkinen tehtävä korjaisi maksuhäiriömerkinnän saaneiden tilannetta kun rekisterin oikeellisuutta valvoisi eduskunnan oikeusasiamies erityisesti se korjaisi niiden tilannetta jotka ovat saaneet merkinnän virheellisesti eikä virhettä ole suostuttu pyynnöistä huolimatta korjaamaan oikeusasiamiehen mukaan huomattava määrä velallisista on saanut virheellisin perustein maksuhäiriömerkinnän ja joutunut kärsimään sen sen seurauksista tämä on mielestäni varsin pöyristyttävä tieto arvoisa puhemies herää kysymys miten voi olla mahdollista että oikeusministeriön tietojärjestelmästä johtuen ihmiset ovat joutuneet aivan syyttä kärsimään kuten edustaja taavitsainen äskettäin kertoi niin maksuhäiriömerkintä hankaloittaa ihmisten elämää monin tavoin merkintä voi estää asunnon kotivakuutuksen sähkösopimuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen ja jopa työllistymisen eräs nainen kertoi että ei voi tulla pääkaupunkiseudulle töihin koska ei saa asuntoa vuokrattua maksuhäiriömerkinnän vuoksi kun taas toinen palaute oli ettei eräs henkilö pääse pois sisäilmaongelmaisesta asunnosta koska ei saa uutta asuntoa vuokrattua maksuhäiriömerkinnän vuoksi maksuhäiriömerkinnän vuoksi ihmisiltä on evätty pankkikortteja ja heidän elämänsä on vaikeutunut vaikeutunut sen vuoksi kohtuuttomasti on myös tullut sellainenkin yhteydenotto että ulosottomies oli todennut tehneensä virheen mutta että ei voi korjata maksuhäiriömerkintää tällainen toiminta on heikentänyt ihmisten luottamusta suomeen oikeusvaltiona ja siihen on ihan syynsä tätä edustaja taavitsaisen lakialoitetta on äärimmäisen helppo kannattaa

arvoisa puhemies kiitos myös omasta puolestani edustaja taavitsaiselle hyvästä aloitteesta täytyy sanoa että olen alkanut hämmästellä yhä enemmän tätä luottotietoasioiden ympärillä olevaa kaikennäköistä viidakkoa tämä muutos olisi positiivinen julkisen vallan alle tuotuna tämä on läpinäkyvämpi ja ehkä toivottavasti toimivampi

rekisteriin pääsisi verkkopankkitunnuksilla ja siellä voisi sitten myös maksaa pois itse seurata velan kehittymistä ja maksaa sitä pois kaikkein hienointa olisi jos sinne olisi sellaisilla viranomaisilla jotka ovat tekemisissä näiden henkilöiden kanssa kysymys on siis tämän alueen digitalisoinnista sillä tavalla että velallisten olisi itsekin helpompi hoitaa asioita seurata omaa tilannettaan ja olla yhteydessä perintäyhtiöihin perintäyhtiöihin esimerkiksi viestipalvelun kautta tällaisessa rekisterissä tällä hetkellä he joutuvat soittelemaan pahimmillaan tunteja eri yhtiöitä läpi ja kokoamaan eri velkoja ja haasteita riittää kyllä meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota tähän ryhmään ihmisiä jotka ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen eikä kohtuuttomasti vaikeuttaa sitä kaiken maailman käytännön seikoilla tässä taavitsainen hienosti toi esiin minkätyyppisiä ongelmia ylipäätään tähän rekisterin ylläpitoon liittyy tällä hetkellä tiedän että aiheesta on tehnyt myös muistaakseni satonen hyvän aloitteen ja koskea nimenomaan sitä että maksuhäiriömerkintä sieltä poistuisi sitten kun velka on hoidettu mielellään heti tämähän on ihan järjetöntä

arvoisa rouva puhemies edustaja taavitsaisen aloite on kannatettava uskon myös jos mietimme esimerkiksi puheita julkisesta normien purusta että siitä huolimatta se että me toisimme tämän julkiseksi tehtäväksi ja sitä kautta huolehtisimme siitä että

pitäisi olla vähintäänkin oletusarvo että maksuhäiriömerkintöjä ei ensinnäkään tietenkään aiheettomasti syntyisi mutta jos niitä nyt jostain teknisestä viasta tai muusta johtuen syntyisi pitäisi olla oletusarvo että ne pystyttäisiin nopeasti korjaamaan mielellään välittömästi kun virhe paljastuu on täysin kohtuutonta ajatella että yksilö joutuu kärsimään jostakin tietokantavirheestä sillä tavalla että hänen koko elämänsä saattaa olla vuosia pysähdyksissä tällaisen yksittäisen asian vuoksi se tuntuu suoraan sanoen arvoisa puhemies poskettomalta ajatukselta ja toivon sydämestäni että saamme saamme korjattua tämän asian

on ehkä toissijainen olennaista on tosiaan se että valvonta hoituu julkisen vallan kautta ja sitä kautta puuttumiskynnys on matalampi ja me pystymme tosiaan valvomaan asiaa ihan hyvin yksityinen yhtiö voi ylläpitää tällaista rekisteriä sitten vielä edustaja elovaara mainitsi tämän ongelmatiikan joka liittyy ihmisten velkojen kokonaissumman löytämiseen ja näkemiseen ja etsimiseen positiivinen luottorekisteri on ollut tässäkin talossa monta kertaa esillä ja se voisi olla ratkaisu tähän jos sinne avattaisiin tällainen yksilökäyttäjille tarkoitettu osa jota kautta pystyy seuraamaan omia tietojaan tällä hetkellä varmasti esimerkiksi velkaneuvonnat käyttävät paljon aikaa siihen että velkaongelmiin ajautuneiden ihmisten jotka usein ovat ottaneet useita eri velkoja eri luottoyhtiöiltä velkoja selvitellään digitalisaatiolla olisi mahdollista saada tässä aikaan ratkaisu joka olisi paitsi yksilön etu todennäköisesti myös rahoituslaitosten etu koska ylivelkaantumista tuskin kukaan haluaa

arvoisa puhemies kiitos teille arvoisat kollegat että otitte osaa tähän keskusteluun aivan niin kuin edustaja parviainen totesi se tuntuu todella kummalliselta että näitä virheellisiä merkintöjä jotka ovat tulleet oikeusministeriön tietokoneohjelman virheestä ei ole pystytty korjaamaan ja vaikka ministeriö on pyytänyt rekisterin ylläpitäjää korjaamaan niin niin niitä ei ole korjattu tässä tulee juuri se ongelmatiikka että kun se ei ole julkinen tehtävä niin meidän kyntemme eivät yletä sinne

ja ulosottovelallisten arjen kipupisteisiin sen miten koko alalla on tällä hetkellä viidakon lait ja valvonta ei toimi en malta olla sanomatta sitä miten paljon tulee kansalaisilta palautetta siitä että että

perivät myöskin vanhentuneita velkoja ja sellaisia joita ihmiset ovat jo maksaneet tämä johtuu siitä että perintäyhtiöthän ovat usein kansainvälisiä perintäyhtiöitä ja ja ne myyvät näitä ihmisten velkoja toisilleen jos esimerkiksi vanhuksella on on jäänyt sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksu vaikka kaksikymmentä euroa maksamatta ja se päätyy sitten kansainväliselle perintäyhtiölle joka myy sitä eteenpäin ja niin edelleen se lasku kiertää ympäri maapalloa ja ja sitten velkaa peritään ja sehän kasvaa nopeasti korkoa ja kuluja siihen tulee niin että onkin kyse sitten jo useiden satojen eurojen maksusta niin niin näillä yhtiöillä ei olekaan sitä alkuperäistä laskua lainkaan eli niillä ei ole mitään todistetta siitä että henkilö olisi velkaa kaikki tämä valvonta kuten myös maksuhäiriörekisterin valvonta liittyy toisiinsa ja jotenkin koen että meidän pitää pala palalta parantaa valvontaa ja ja saada tiukennettua otetta koska on kyse yli puolesta miljoonasta ihmisestä jotka ovat tällä hetkellä joutuneet ulosottoon ja näitä maksuhäiriömerkintöjäkin on on melkein se neljäsataatuhatta elikkä on kyse todella isosta joukosta kansalaisiamme